toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kolmannesta

arvoisa puhemies tosiaan käsittelyn pohjana ovat asiat joista jo eilisessä täysistunnossa käytiin verryttelykeskustelua

mietintöluonnokset ensinnä kiinteistöveron neljännentoista pykälän muuttaminen tarkoittaa sitä että tuulivoimapuistot ulotetaan kiinteistöveron piiriin tämä mietintö sai valiokunnassa laajaa yksimielisyyttä tähän liittyy kuitenkin yksi eriävä ja mietinnössä on liitetty myös päätösehdotukseen kaksi lausumaehdotusta jotka kuuluvat seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ja selvittää miten kiinteistöveron korotus vaikuttaa uusiin tuulivoimainvestointeihin ja hankkeiden kustannustasoon sekä ryhtyy tarvittaessa energia ja ilmastopoliittisen ohjelman edellyttämiin uusiutuvan energian riittävän tuotannon turvaaviin toimiin toinen eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee viivytyksettä mallin jolla uusiutuvan energian investointeja edistetään jottei epävarmuus estä investointeja vaikka mallin on oltava teknologianeutraali sen on huomioitava myös ennen pitkää markkinaehtoisesti tuotettavan tuulivoiman kannattavuuden edellytykset ja varmistettava että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta riittävät investoinnit uusiutuvaan energiaan toteutetaan arvoisa puhemies tähän asiaan liittyy monenlaisia asioita toiset epäilevät että tällä esityksellä syntyy epävarmuutta ja toiset taas ovat sitä mieltä että tällä rohkaistaan kuntia kaavoittamaan ja tekemään senkaltaisia toimia joilla uusiutuvan energian ja erityisesti hyväksyttävyyttä voidaan laajentaa siksi valiokunta puoltaa tätä hallituksen ehdotusta noilla lausumilla jotka luin sitten toiseen asiaan joka on hallituksen esitys

tässä valiokunnan mietinnössä ensinnä perustellaan hallituksen esitystä jolla hallitus esittää kiinteistöveron alarajojen prosenttien nostamista sivulla kaksi ja ja sivulla kolme on sitten valiokunnan omat perustelut jotka lähtevät siitä että näitä alarajan korotuksia ei tehdä kuitenkin ylärajan korotukset hallituksen esittämässä muodossa pysyisivät voimassa millä annetaan kunnille mahdollisuus jos kunta on ajautunut sen kaltaiseen tilanteeseen se pakottavin toimin tarvitsee lisätuloja niin tämäkin mahdollisuus on sitten olemassa eilen kun tätä keskustelua käytiin todettiin se historia mitenkä tämä muutos on syntynyt elikkä normaalien pelisääntöjen mukaan hallituksen valiokuntaryhmät yhdessä hallituksen johdon kanssa keskusteltuaan tulivat siihen tulokseen että ei ole syytä tässä yhteydessä alarajoihin puuttua koska on menossa kiinteistöveron arvostamisen uudistus jonka on tarkoitus tulla voimaan kaksituhattakaksikymmentä jolloinka maan eri osissa eri alueilla tullaan tekemään arvioinnin osalta merkittävää muutosta jossa verotusarvot ja käypä arvo tulevaisuudessa otetaan niin että ne enemmän vastaavat sitä todellista tilannetta koko sillä alueella jossa kauppoja on tehty tulee sitten tämä hinnanmuodostus se oli tietenkin yksi perustelu miksi tässä yhteydessä ei ollut syytä alarajoja nostaa toinen perustelu oli se että kiinteistöveron tuotto johtuen kiinteistömassan lisääntymisestä ja aiemmin tehdyistä korotuksen muutoksista on ollut voimakkaampaa kuin mitä tuottoarvio on edellyttänyt ja sen tähden vuoden kahdeksantoista osalta tuottoarvo on on täyttynyt ja vuoden yhdeksäntoista osalta vaje on noin kymmenen miljoonaa tämän vajeen osalta vuoden päästä olemme viisaampia jos vaje edelleen on olemassa niin tietenkin on luonnollista että tähän tähän asiaan palataan tähän mietintöön liittyy vastalause joka tarkoittaa hylkyehdotusta varmaan vastalauseen allekirjoittajat tulevat sen sitten esittelemään toivon että nämä molemmat esitykset voidaan käsitellä aikataulun mukaisesti niin että kunnilla on olemassa viidenteentoista päivään marraskuuta mennessä se tieto jotta he pystyvät päättämään näistä veroperusteista kiitoksia

puhemies olin valmistautunut tässä pykälässä keskustelemaan tästä tuulivoimaesityksestä mutta koska näemmä

tähän valiokunnan mietintöön merkittävällä tavalla nämä kaksi pontta jotka tässä esitetään ja toivottavasti hyväksytään nyt yksimielisesti

nimenomaan sen että hallituksen on ryhdyttävä valmistelemaan mallia joka kaiken kaikkiaan turvaa uusiutuvien energianlähteiden mukaan lukien tuulivoima tulevaisuuden nämä tulivat meidän esityksestämme ja perustuvat teksteihimme siellä valtiovarainvaliokunnan verojaostossa puhemies sitten mennään tähän toiseen aiheeseen mistä eilen jo keskustelimme pitkään tässä salissa on hyvä että hallituspuolueet siellä valiokunnassa luopuivat nyt tästä kiinteistöveron pakkonostosta joka myös sdpn mielestä oli täysin hölmö esitys pidimme sitä epäreiluna pidimme sitä epäoikeudenmukaisena ja kiinnitimme huomiota asumiskustannusten nousuun tämän myötä ja erityisesti tämän veron tällaiseen alueellisesti epätasaiseen jakautumiseen kaiken kaikkiaan tämä olisi ollut jo kolmas kerta hallitukselta kun se pakkonostaa kiinteistöveroa kun muussa veropolitiikassa on varaa laskea miljoonaperintöjen verotusta ja huojentaa suurten metsäomistusten verotusta kappas vain samaan aikaan sitten pienen ihmisen asumiskustannuksia oltaisiin lisätty onneksi tässä hallitus tuli järkiinsä ja väitän edelleen että kyllä puhuttu sana on väkevä uskon ja ja toivon että sillä on ollut merkitystä että oppositio on myös omalta osaltaan kantanut kortensa kekoon aktiivisesti osallistunut keskusteluun ja vedonnut hallitukseen että se peruisi tämän esityksensä varmasti jatkamme keskustelua tästä näkökulmasta puhemies menen nyt tähän sdpn jatkoesitykseen meistä oli hyvä että tämä epäoikeudenmukainen epäreilu kiinteistöveron pakkonosto peruttiin hyvä mutta koska se alaraja nyt sitten poistui niin hämmennys oli meillä aika suuri kun ihmettelimme että no miksi ihmeessä hallitus sitten kuitenkin jättää tämän ylärajan korotuksen voimaan kaikkein yksinkertaisinta olisi ollut hylätä koko esitys arvoisa puhemies

ja ihmettelimmekin kyllä sitä onko tämä yläraja nyt sitten jätetty tänne vain lainsäätämisen ilosta vai mikä on syynä muutenhan toisella kädellä hallitus yrittää puhua turhan säätelyn purkamisesta normien purkamisesta ja luulisi että näiden puheiden aikana ei kannattaisi haaskata lainsäädännöllistä aikaa siihen että teemme uusia säädöksiä vain lainsäätämisen ilosta tämä on turha ja tässä ei ole mitään hyötyä tällä ylärajan korotuksella ja siksi me esitämme edelleen koko paketin hylkyä yksinkertaisinta ratkaisua samoin tulemme sitten myöhemmin ensi tiistaina kakkoskäsittelyssä hylyn lisäksi äänestämään tietynlaista pontta jolla velvoitetaan asumiskustannusten

hallituksen hassusta ajatuksesta jättää nyt tämä ylärajan korotus voimaan ei kai se nyt niin voi olla arvoisa kokoomus että että täytyy väen vängällä nyt jotenkin päästä siellä kiinteistöveron puolella veroja korottamaan sinänsä tämä on hyvä hyvä edistys koska mehän kävimme varsin värikkään keskustelun jo silloin lähetekeskustelussa ja silloin kyllä sieltä perusteltiin kovasti hallituspuolueiden toimesta miksi on suorastaan välttämätöntä nostaa kiinteistöveroa ja sitä kovasti puolusteltiin mutta sinänsä arvostan sitä että nyt on toinen ääni kellossa tässä suhteessa ja ollaan tultu takapakkia ja siksipä tämä alarajan peruutus on mielestäni erittäin hyvä ja iso edistysaskel tähän aiempaan viikon takaiseen keskusteluun puhemies uskoisin että debatissa palaamme vielä tähän mutta me olemme selvittäneet myöskin sen että mitään erityisiä uusia arvioita verotuotoista ei ole tullut tämän hallituksen antaman esityksen jälkeen joten lienee kysymys nyt lähinnä siitä että poliittisesti nähtiin että tämä on huono esitys ja sitähän se on hyvä että alarajan nosto sentään peruttiin

arvoisa herra puhemies kun nämä kaksi asiaa nyt keskustellaan yhdessä niin tulee varmaan paineita tuohon viiteen minuuttiin katsotaan yritän tiivistää kuitenkin vasemmistoliitto on nyt valtiovarainvaliokunnassa ollut ainoa puolue joka ei kannata tuulivoiman veron kiristämistä kiinteistöverotuksen kautta esitys on huonosti valmisteltu ja se on monessa mielessä ongelmallinen myös ajankohtansa kannalta tuulivoiman nykyinen tuotantotuki loppuu ensi kuun vaihteessa eikä uudesta uusiutuvan energian tukimallista ole ainakaan meillä oppositiossa vielä tarkkaa tietoa selvää on että kuitenkin tuulivoiman osalta se poikkeaa oleellisesti nykyisestä siten esityksen kannattavuusarvio joka on ollut suppea soveltuu huonosti tulevaisuuden arviointiin on myös epäjohdonmukaista että hallitus samalla valmistelee uutta tukimallia jonka on määrä laskea uusiutuvan energian tuotantokustannuksia se haluaa viedä läpi tämän muutoksen joka korottaa uusiutuvan energian tuotantokustannuksia vasemmistoliiton mielestä tällaisen päätöksen tekemisen olisi pitänyt odottaa niin kauan kunnes meillä on oleellinen tieto sekä uudesta tukijärjestelmästä että myöskin kiinteistöverojärjestelmän suuresta uudistamisesta kuten myöskin elinkeinotukien

mahdollista kuntien taloustilannetta muullakin tavalla parantaa kuin tuulivoimaa lisäverottamalla

tässä on myöskin perusteltu tätä että tämä lisäisi kuntien kaavoitushaluja kristiinankaupunki joka on esimerkillinen uusiutuvan energian käytössä myös tuulivoiman rakentamisessa on todennut lausunnossaan vaikka sinällään kannattaa tietenkin tätä verotuksen kiristämistä että tämä ei ole kaavoituksen este ja heillä tontteja tuulienergian lisärakentamiseenkin on riittävästi toinen vaikea tilanne verotuksen pitäisi yleensäkin olla ennakoitavaa suunnitelmallista ei ole pitkä aika siitä kun

kiinteistöverotus kaksinkertaistettiin nyt nopeasti tämän kaksinkertaistamisen jälkeen se kolminkertaistetaan kun puhutaan elinkaariaikaisesta verotuksesta ja ja kyllä tämä kyseenalaisen signaalin tässä tilanteessa antaa kun pitäisi kaikki painopiste pistää uusiutuvan energian suosimiseen puhutaan kolmesta neljästä tai viidestä miljoonasta niin se on joka tapauksessa tuulivoiman lisärokottamista

alarajojen tilannetta loppu hyvä vasemmiston valmisteltua vastalausetta tähän kiinteistöverolakiehdotukseen ei tarvita sinällään kiinteistövero ei ole huonoimmasta päästä jos sitä verrataan työn verotukseen johonkin muuhun välilliseen verotukseen ja niin edelleen edelleen mutta nyt tämä on mennyt täysin överiksi ja tämä alarajojen pakkonostaminen olisi johtanut todella kohtuuttomiin seurauksiin ja täytyy muistaa että myös kiinteistöverotuksen osalta niin kuin äsken totesin on valmistelussa kiinteistöarvojen määrittelyn uudistaminen laaja laaja uudistus jossa joka tapauksessa kiinteistöverotuksen perusteet menevät uusiksi sen sijaan ylärajojen korottaminen alarajojen pakkokorottaminenhan vie kunnilta itsemääräämismahdollisuutta ja liikkumavaraa ja heikentää itsehallintoa ei vasemmiston mielestä päinvastoin se on kuntien liikkumavaraa ja harkintavaltaa lisäävää että siellä ylärajoissa on riittävästi tilaa jos kunta omista lähtökohdistaan haluaa kiinteistöverotuksenkin keinoja käyttää välttämättömien palvelujen turvaamiseen se ei ole kuntien liikkumavaran kaventamista se on väljentämistä ja sen vuoksi

puhemies tätä esitystä verojaostossa ja ja valtiovarainvaliokunnassa on valmisteltu normaalilla tavalla ja ja on reagoitu tähän sinällään talouden nousun tietämään verojen verojen kasvuun myöskin kiinteistöveropuolella nythän kokonaisveroaste suomessa laskee se on suuri muutos ja ja lähtökoh taisesti työn verotus on on se vero mitä meidän pitää alentaa mutta kiinteistöverossakin on ongelmia niin kuin tiedämme pienituloisten osalta myöskin se on jopa investointien este huonosti kannattavilla aloilla kuten maataloudessa arvoisa puhemies en ole näin turhaa vastalausetta nähnyt mitä sosiaalidemokraatit täällä esittävät se kertoo paljon sosiaalidemokraattisen puolueen oppositiopolitiikasta tämä edustaja viitasen puhe kertoo myöskin

oppositiopolitiikasta paljon paljon melua melua mutta

arvoisa puhemies kiinnittäisin huomion tähän kiinteistöveron teknologianeutraalisuuteen on kaikista parasta että energiamuotoja ei jaotella sillä tavalla miten ne sen energian tuottavat ja nyt tässä tapauksessa yksittäisten tuulimyllyjen kiinteistöverotuksesta muututtiin tuulivoimapuistojen verotukseen ja se tuo energiamuotoja lähemmäksi toisiaan niitten kiinteistöverotuksessa on sitten tietysti toinen asia se miten me tuemme uusiutuvan energian tulevaisuutta ja muotoja ja siihen on omat veromuotonsa myös kuten näissä ponsissa esitetään ja kaikki siellä myös verojaostossa ja valiokunnassa

perussuomalaisten vastalause tähän toiseen muun muassa asumiseen kohdistuvan kiinteistöveron korottamiseen oli valmiina ja meidän lähtökohtamme ja tavoitteemme oli juuri sellainen kuin mikä tuli valiokunnan mietinnöksi eli siihen nähden olemme hyvin tyytyväisiä sadan miljoonaahan on hallitusohjelman mukaisesti jo saavutettu kiinteistöverolla ihmettelenkin että hallitus esitti tässä tilanteessa tällaista asumiskustannusten nostoa joka olisi iskenyt myös kaikkein se kertoo hallituksen aika vastuuttomasta linjasta tässä suhteessa eli todella hyvä että näin nyt ei tapahtunut kiinteistöveron ylärajan nosto ei ole sinänsä ongelma koska kunnilla on tänäkin päivänä mahdollisuus ja on perusteltua itsehallintonsa nojalla nostaa vaikka siihen nykyiseen ylärajaan ja ylemmäksi tämän jälkeen mutta ei ole

kyllä kuulkaa nyt se on niin että kun ylärajaa nostetaan niin se antaa kunnille mahdollisuuden entistä korkeampaan verotukseen kun ylärajaa viedään ylöspäin se tarkoittaa sitä että tulee valitettavasti vielä sekin kylmä hallitus joka vetää senkin veron painostaa kuntia nostamaan sen niin ylös me olemme menossa nytten kohti maakuntauudistusta ja ja maakunnat tulevat tarvitsemaan varoja kunnat tulevat tarvitsemaan varoja mistä niitä rahoja otetaan sen sijaan ihmettelen suunnattomasti menen pikkusen toiseen asiaan tässä vaikka se onkin sama kun me nyt olemme tekemässä kokonaisuudistusta kiinteistöveron herrojen kiireitä tässä maassa tätä uudistusta on tehty jo useamman vuoden ja nyt tarvitaan vielä kaksi vuotta aikaa ennen kuin saadaan mitään päätöksiä ennen kuin saadaan edes esitykset tai saadaan tutkittua asia kunnes se sitten etenee tähän saliin että saadaan vietyä lainsäädäntö loppuun niin siihen menee kolme neljä vuotta siihen saakka mummot ja papat maksavat

arvoisa puhemies kiinteistöveroa on yleisesti pidetty hyvänä veromuotona joka verottaa omaisuutta joten se on oikeudenmukainen on monesti tuotu esille että taloustieteilijöiden mielestä tuloverotuksesta esimerkiksi kiinteistöveron suuntaan siirtyminen luo tehokkuutta ja on kannatettava suunta hallituksen muokatussa esityksessä on pelkästään ylärajojen nostaminen joka on toki ihan ok toimi mutta vaikutukseltaan vähäinen hallituksen alkuperäinen esitys olisi sisältänyt nämä alarajat myöskin ja ja uusi esitys on on vaikutukseltaan tosi pieni tässä esityksessä ei ole esitetty arviota verotuotoista tähän uuteen muotoon voisi esittää kysymyksen kun hallitus halusi paikata varhaiskasvatusmaksujen alentamisen tällä tällä alarajojen nostamisella miten hallitus aikoo rahoittaa tämän saman asian tuleeko uusi leikkaus jostain muualta tuulivoima asiaan voidaan palata

ymmärrän hyvin että oppositiota vaivaa tämä hallituksen hyvä päätös luopua näistä kiinteistöveron alarajojen korotuksista näissä olosuhteissa on vaikea tehdä oppositiopolitiikkaa kun talous kohentuu koko ajan ja hallitus tekee hyviä päätöksiä mitä sitten tulee tähän kiinteistöveron ylärajan kunnille vain mahdollisuus eihän kukaan toivo että mikään kunta olisi niin heikossa hapessa että se joutuu tätä mahdollisuutta käyttämään nyt on syytä katsoa eteenpäin ja ja tehdä kiinteistöjen arvostaminen nykyistä oikeudenmukaisemmaksi tilannehan on se että rakennuksia arvostetaan teknisten perusteitten mukaan ja aivan samalla tavalla riippumatta siitä sijaitseeko rakennus esimerkiksi ristijärvellä vai espoossa rakennukset pitäisi arvostaa oikeudenmukaisesti niitten markkina arvon perusteella kaikissa maan

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että tämän hallituksen jäljiltä ei voi kukaan olla sanomatta että vain pakki puuttuu kyllä se on ollut tässäkin asiassa tervetullut taputtaisin ja hurraa huutoja huutaisin jos se olisi kansanedustajan käytökselle sopivaa mutta en tee niin tässä kohtaa on hyvä että

meni niin kuin nyt hallitus on sitten linjannut tässä uudessa päätöksessään oli lopputulos mistä johdosta hyvänsä se kuinka kiinteistöveroja muutoin ja uusiutuvan energian osalta näitä tukimuotoja ei ole tuotu samassa rytmissä kuin tuulivoiman osalta mikä henkilökohtaisena mielipiteenäni houkuttelee kuntia ottamaan tuulivoimaloita alueelleen joten sinänsä en kritisoi sitä mutta toivottavasti ei happane montaa vuotta niin kuin edustaja tolppanen arveli tämä epäoikeudenmukainen kiinteistöjen arvostus

on todellakin tervetullutta että tätä alarajojen pakkonostoa ei toteutettu ja siinä mielessä kunnille jää sitten tämä väljempi vaihteluväli sinne prosenttiin saakka niin kuin täällä joku totesikin siellä ihan ylärajalla ei taida missään kunnassa olla tällä hetkellä tuo veroprosentti nolla pilkku seitsemänkymmentäviisi ehkä on se korkein mikä on käytössä ja ja nolla olla vain kymmenkunta nimenomaan näitten vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentin kohdalla mutta täällä on aivan oikein kiinnitetty huomiota tähän epäkohtaan mikä erityisesti tuolla haja asutusalueilla on elikkä nämä verotusarvot ja markkina arvot ovat lähteneet toisistaan täysin eri raiteille ja siinä mielessä tämä uudistus olisi hyvin tärkeä toteuttaa täällä on juuri todettu että monet pienituloiset lesket ja eläkeläiset joutuvat näitten kiinteistöverojen kanssa ongelmiin koska näitten rakennusten tekniset arvot ovat ihan samat olivat ne kasvukeskuksissa tai tuolla periferiassa

linjaa tai oikeastaan linjattomuutta te kehutte täällä tätä alarajan noston poistoa mutta sitten kuitenkin esitätte hylkyä ja toisin kuin edustaja viitanen puheessanne sanoitte alaraja ei kokonaan siis poistunut se ehkä oli väärinkäsitys mutta niin totesitte sitten tähän tähän edustaja yanarin huoleen siitä miten tämä kompensoidaan tässä tämän nostamatta jättämisen syyhän on se että tuotot tulevat täyteen ja käytännössä siitä syystä nostoa ei tarvita ja tämä varhaiskasvatuspuolen kompensaatiohan koostuu paitsi tästä kiinteistöveropuolesta myös yhteisöveron tuotosta josta tulee miljoonaa ja sitten kuntien peruspalveluiden valtionosuuden nostosta josta tulee kaksikymmentäviisi miljoonaa elikkä näistä kokonaisuuksista tämä summa summa tulee mitään uusia leikkauksia ei siis ole luvassa

kyllä minä vähän niin ajattelen että jos joku on sanonut että opposition kritiikki on turhaa niin kyllähän tämä esitys on on ollut kaikkein turhin koska lopputulos on kuitenkin se että mikään ei muutu niin tarvitseeko jälleen tällainen näytelmä tässä näytellä hyvä että kuitenkin päättyi hyvin siinä suhteessa että tämä kyllä minä vähän hämmästelen puhemies sitäkin kun täällä kerrottiin juuri äsken että nyt on tullut uusia arvioita verotuotosta ei tässä mitään uutta ole siihen kun hallitus on riihtä käynyt ja tämän esityksen antanut ennakkotieto sanoo maaliskuulta että maksuunpantu vero olisi tuhatkahdeksansataaneljä miljoonaa ja sitten vahvistettu tieto toinen kymmenettä sanoo että se on tuhatseitsemänsataayhdeksänkymmentäneljä miljoonaa eli kutakuinkin sama tämä arvio on tullut jopa vähän alaspäin ei suinkaan ylöspäin kyllä minä nyt vähän hämmästelen että kun tämä on mitään uutta ei ole ilmennyt niin yhtäkkiä hallitus keksii että hei nyt on tullut uusia arvioita ja perutaanpa tämä olisitte katsoneet arvioita jo silloin ja jättäneet tämän turhan täysin turhan esityksen tekemättä

arvoisa puhemies kiitän edustaja myllykoskea hyvästä puheenvuorosta ja siitä että jos taputtaa saisi niin taputtaisitte hallitukselle tässä vaiheessa edustaja viitaselle totean että en minä ymmärrä mikä näytelmä tässä on hallitusohjelmassa oli että korotetaan kiinteistöveroa hallituskauden aikana sadalla miljoonalla eurolla ja nyt kun tätä alarajan nostoa ei tarvitse tehdä kun tuotto on ollut parempi kuin oli odotettu ensi vuoden kannalta niin sitä ei tehdä asiantuntija arvio on ja tutkittuun tietoon perustuen muutetaan päätöstä jos tarvitaan eikö tämä ole sitä mitä vasemmisto oppositio monessa muussa kysymyksessä on vaatinut että pitää asiantuntijoita kuunnella ja tehdä tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa sitä nyt tässä toteutetaan on hienoa että olette hallituksen kanssa samaa mieltä siitä että tätä alarajan nostoa tässä vaiheessa ei ole syytä tehdä ei ole tarvetta tehdä mutta siinä mielessä ihmettelen tätä hylkäysesitystänne että jos tässä ei ole nyt tarvetta teidänkään mielestänne suurempaan näytelmään niin miksi te

puhemies niin kyllä edustaja elo totean sen että kyllä tässä on menossa näytelmä tässä on sininen ja synkkä näytelmä menossa valiokunnan mietintöluonnokset sinänsä ovat todella hyviä ja ennen kaikkea niihin tehdyt muutosehdotukset sdpn tekemää hylkyesitystä minä en taas käsitä koska sehän kaventaa itse asiassa kunnallista itsehallintovaltaa mutta sitten taas toisaalta totean sen että sdp teki todella loistavaa työtä tähän tuulivoimamietintöluonnokseen jossa nämä lausumaehdotukset saatiin sitten tänne sisälle tuulivoimaesitys on hyvä se lisää hyväksyttävyyttä kunnissa se tuo tuloja pohjois pohjanmaalle moniin kuntiin ii taisi olla eniten voittava kunta ja kalajoki sun muut siellä ovat mukana vielä aivan lopuksi totean sen että tässä vaiheessa lienee syytä todeta että pohdimme myöskin ponnen tekemistä siitä että hallitus huolehtisi etteivät kaikkein heikompiosaisten ja pienituloisten asumiskustannukset nouse kohtuuttomasti

on vielä tällä hetkellä avoimena koska rakennusten arvostamisessa ei oteta huomioon alueellisia eroja vaan rakennusten arvostaminen tapahtuu samojen arvojen mukaan koko maassa niin tämäkään ei ole ole oikein siinä mielessä kyllä kun alun perinhän tämä esitys lähti varhaiskasvatusmaksuihin kaavailtujen muutosten kompensaation vuoksi liikkeelle ja nyt kun sipilän hallituksenkin toimenpiteiden kautta talous on kasvamassa tätä veronkorotusta ei tarvita ollaan siitä kaikki iloisia ja mennään tältä pohjalta eteenpäin mutta tämä

puhemies julkisuudessa on tuotu useasti esille että kiinteistöveron nosto nostaisi asuntojen hintoja tai vuokria sehän ei pidä paikkaansa jos ajatellaan että on kaksi tonttia joista toisella maan hinta on niin kallis että se nostaa neliöhintaa vaikka tuhannella eurolla ja vieressä on tontti joka on ilmainen ja niihin rakennetaan täysin identtiset talot niin eihän se rakentaja joka on ilmaiselle tontille sen talon rakentanut myy niitä asuntoja tuhatta euroa neliöhintaa halvemmalla vaan se myy sen niin kalliilla kuin pystyy myymään toisin sanoen markkinoilla kysyntä määrää asuntojen hinnat kiinteistöveron nosto ei nosta vuokria eikä nosta asuntojen hintoja se nostaa asumiskustannuksia niillä ihmisillä jotka omistavat asuntonsa mutta pitkällä aikavälillä sekin vaikutus vähenee elikkä se korotus näkyy vain lyhytaikaisesti erinomainen vero sitä kannattaa nostaa erityisesti siinä tilanteessa että tämä huojennus kohdennetaan siihen että työn verotusta kevennetään
arvoisa herra puhemies kokoomus ei koskaan kannata veronkorotuksia mikäli ne eivät ole välttämättömiä nyt talous kasvaa työllisyys on parantunut ja myös valtiovarainministeriö kertoi että kiinteistöverotuotot ovat kasvaneet niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut viime vuonna ne ylittivät tavoitteen neljälläkymmenelläviidellä ja tänä vuonna kiinteistöverotuotto ylittää tavoitellun sadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla näin ollen kiinteistöveroa ei tarvitse korottaa ja sen takia hallitus ja ja eduskunnan hallituspuolueet ovat tästä päättäneet luopua kiinteistöveroa on aiemmin korotettu muutamia kertoja ja se on kyllä mennyt asumisen kustannuksiin ja asumisen kustannukset ovat nousseet enemmän kuin tulotaso sen takia on hyvä että tästä

arvoisa puhemies täällä on moni arvostellut sdpn oppositiopolitiikkaa mutta minusta tämä keskustelu ja se että nyt eduskunta

ei hyväksy tätä hallituksen kokoomuksen ministerin esitystä osoittaa sen sipilän hallitus on osoittanut sen ja tämä päätös osoittaa juuri sen että kyllä oppositiostakin voi vaikuttaa tämä lista on muuten todella pitkä sipilän hallitus on historian paras esimerkki siitä että oppositiostakin voi vaikuttaa on harmaan talouden torjuntaohjelman perumista on eläkkeensaajan asumistuen leikkauksen perumista kokoomushan esitti päivähoitomaksujen korottamista pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin alentamiseen arvoisa puhemies

arvoisa puhemies nyt pitää muistaa että kokonaisvero on tosiaan laskenut valtion saamat verotuotot ovat kasvaneet

aina kun tulee yksittäinen verolaki me täällä eduskunnassa käymme aika sotkuisen keskustelun kuitenkin pitäisi muistaa kokonaisuus jokainen puhuu verotuksen tiekartan uudistamisesta mitenkä näillä eväillä suurta tiekarttaa lähdetään uudistamaan kuntien ja veronmaksajan kannalta on täysin toisarvoinen asia muutettiinko näitä pykäliä yksitoista kaksitoista tai pykäliä kolmetoista maanantaina tai tiistaina tai keskiviikkona tai perjantaina se on tärkeätä että eduskunnassa tämä asia käsitellään se on ratkaiseva

arvoisa puhemies en tiedä oliko tämä alkujaankin kirjoitettu komediaksi vai tragediaksi mutta onnellinen loppu sillä kuitenkin oli ja se tuli todella viime hetkellä siitä minkälaisia signaaleja annetaan edustaja suutari tässä totesi että totta kai energiamuotoja pitää kohdella samalla tavalla verotuksessa mutta kyllä se vain pistää kysymään pitääkö hiilen olla samalla viivalla kuin tuuli tai aurinko sillä on signaalivaikutusta että me nyt korotamme korotamme nimenomaan tuulienergian verotusta no täällä on viitattu tähän kiinteistöverotuksen uudistukseen ja se on haasteellinen joku kaipaa sitä markkina arvoihin perustuvaa verotusta mutta se on tosi vaikea saada todennäköisesti tontit tulevat jollain tavalla jyvitettyä alueellisten hintojen mukaan mutta varmasti rakennusten kiinteistöveron perusteena tulevat olemaan jatkossakin rakentamiskustannukset ei päästä kyllä siihen markkinaehtoisuuteen

kiinteistöveron korotuksen peruuntumista on iloittu myös median kautta en voi tähän riemuun täysin yhtyä kiinteistövero on hyvä vero jonka tuotto on vakaa ja jota on vaikea kiertää ja lisäksi se auttaa tehostamaan maankäyttöä etenkin pääkaupunkiseudulla on täysin oikea kysymys kiinteistöveroa korottaa nyt kun kiinteistöveroa ollaan uudistamassa kokonaisuutena kolmen vuoden päästä itse näen asian kuitenkin niin että kiinteistöjen arvostamismenettelyn uudistaminen on on välttämätöntä ja ennen uudistusta tehdyt kiinteistöveron korotukset tulisi kompensoida tulonsiirtoina niille ihmisryhmille joihin kiinteistöveron korotukset kohdistuvat verotus on aina kokonaisuus ja tulonsiirtojen kautta on aina syytä huolehtia tulonjaon oikeudenmukaisuudesta eli käytännössä se että verotusarvo ei vastaa kiinteistön todellista arvoa mistä johtuu se tilanne että kiinteistön arvo romahtaa ja verotus silti kiristyy voidaan hoitaa arvostamismenettelyn uudistuksen kautta ja toisaalta asumiskustannusten nousu voidaan hoitaa tulonsiirtojen kautta kiinteistövero itse on tärkeä hyvä vero ja ihmettelen siitä käytyä keskustelua täällä salissa

arvoisa puhemies minä joudun kyllä ihmettelemään vasemmistoliiton kiinteistöverolinjaa te olette valmiita nostamaan asumisen kiinteistöveroa ja pidätte hyvänä että tätä kiinteistöveron ylärajaa nostetaan joka oli hallituksenkin esitys mutta sen sijaan te ette ole valmiita nostamaan tuulivoiman kiinteistöveroa valtaosa tuulivoiman tuotosta menee kansainvälisille pääomasijoittajille vaikka sillä voitaisiin hankkia pääomatuloja peruspalvelujen tuottamiseen tämä teidän kiinteistöverolinjauksenne tuulivoiman kiinteistöveron osalta on lievästi sanottuna hyvin epäjohdonmukainen

onneksi muu oppositio on lähtenyt siitä että tämä hallituksen hyvä esitys merkitsee sitä että että saadaan kunnille verotuloja ja saadaan myöskin tuulivoiman hyväksyttävyyttä lisättyä

sen myötä että se luetaan tähän tähän voimalaitoksen kiinteistöveroluokkaan erittäin erittäin yllättävää ja voisi sanoa tavallisten suomalaisten

edustajat syyttävät oppositiota siitä että kiinteistöverolinjaus on epäjohdonmukainen kun katsoo miten hallitus on toiminut kiinteistöveron osalta myöskin tämän esityksen kohdalla vasemmistoliiton linja on ollut hyvinkin selkeä ja johdonmukainen liittyen molempiin näihin lakiesityksiin me olemme tyytyväisiä siihen että alarajaa ei nostettu koska pelättiin että se nimenomaan vaikuttaa tavallisten suomalaisten asumisen hintaan liikaa tilanteessa jossa verotusta kuitenkin ollaan rakenteellisesti uudistamassa

uudistamassa tämäkin on ollut johdonmukainen linja meillä koska me haluamme edistää uusiutuvaa energiaa suomessa ja myöskin näemme että tämä pahimmassa tapauksessa saattaa heikentää tuulivoiman

kansallisteatteri tämä on suomen eduskunta on aivan normaalia lainsäädäntötyötä että lakiesityksiin tehdään eduskunnassa muutoksia valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kertoi ne perustelut miksi tämä muutos tehtiin ehkä ajanpuutteen vuoksi jäi vielä sanomatta se että tässä on kysymys myöskin kaupunkipolitiikasta siitä että asumisen kustannukset ovat nousseet nopeammin kuin kaupunkilaisten käytettävissä olevat tulot oli järkevää ettei tätä alarajan korotusta tehdä koska se vaikuttaisi asumiskustannuksiin kannatan kiinteistöverouudistusta se on tärkeä asia tehdä mutta sdplle sanon sen että jos suomen eduskunnassa kaikki esitykset peruttaisiin mitä te vastustatte täällähän ei tapahtuisi mitään sillä että te vastustatte tätä esitystä ei toki ole vaikutusta ollut hallituspuolueiden toimintaan mutta ihmettelen sitä että te sanotte täällä että hyvä että alarajaa ei nosteta ja silti te sitten hylkäätte tämän lakiesityksen sdpllä ei ole linjaa onneksi hallitus vie määrätietoisesti veropolitiikkaa eteenpäin ja ymmärtää myöskin kaupunkilaisten

arvoisa puhemies tarttuisin hieman tuohon tuulivoimaan ja ymmärtäisi katsoa esimerkiksi miten kalliiksi tuulivoima meille tulee valtiontalouden tarkastusvirasto totesi keväällä että tämä tuki joka annetaan tuulivoimalle on kaatunut valtion ja veronmaksajien niskaan ja maksanut meille kaksi viiva kolme miljardia ja se pitää saada samalle viivalle samoin keskustelua on on ollut tuulivoiman terveysvaikutuksista ja en ole saanut vielä vastausta olen sitä välillä kysellytkin että hallituksen piti viedä eteenpäin sitä tutkimusta tästä asiasta tähän pitää suhtautua vakavasti koska ihmisillä on myös perustuslain mukaan oikeus turvalliseen ympäristöön kuten perussuomalaisten edustajat kankaanniemi ja vähämäki toivat esille olemme erittäin tyytyväisiä siitä että hallitus ei pakota nyt siihen alarajan nostoon kuntia omakotitaloliitto muuten myös otti sen omiin nimiinsä niin että

sosiaalidemokraatit ovat johdonmukaisesti hakeneet järkevää linjaa tässä tuulivoiman tukikysymyksessä haluamme uusiutuvaa energiaa lisää sitä edellyttää meidän ilmastotavoitteisiimme pääseminen mutta haluamme sen tasapainoisella tavalla ja niin että investoinnit ovat tulevaisuudessakin turvattuja ja meillä on tällainen pitkäjänteinen linja sen takia oli aivan erinomaista että valiokunta yksimielisesti hyväksyi sosiaalidemokraattien ajamat ponnet joilla nämä tavoitteet toteutuvat uskomme myöskin siihen että tämä on parempi tapa myöskin edistää uusiutuvaa energiaa kuin tässä tilanteessa hylätä kokonaan tämä esitys oli äärimmäisen hyvä asia että valiokunta kokonaisuudessaan suhtautui myönteisesti asiaan niin että suomessa edelleen myös tuulivoiman rakentaminen kannattaa

herra puhemies tuulivoimapuistoajattelu on aivan oikea tie kun halutaan lisätä uusiutuvaa energiaa ja siksi tämä nyt tehty päätös on aivan oikea mitä tulee kiinteistöveroon se mitä täällä nyt tapahtui ja ja mitä hämmästellään molemmin puolin on juttu sinänsä mutta tämä tie on aivan oikea koska uudelleen kiinteistöissä ainoastaan sosiaalidemokraattien ohella ilmeisesti johtavat kunnallisvirkamiehet ovat tyytymättömiä kun joutuvat budjettia laatimaan aivan eri tavalla kun tämmöinen vero menetettiin mutta tuhannet luottamushenkilöt kunnissa ovat varmasti tyytyväisiä kun he eivät joudu sen eteen mitä joutuisivat siellä tekemään monen monen monen kansalaisen vastustaessa vastustaessa sitä veron nostoa kyllä olen tyytyväinen molempiin esityksiin joita valtiovarainvaliokunta on nyt

arvoisa puhemies ihmettelen ennen kaikkea vihreitten kantaa siitä että kiinteistövero ei nosta asuntojen vuokria tai oikeastaan ylläpitokuluja totta on että kiinteistövero ei korota vuokria jos se kohdistuu maapohjaan tai rakennusoikeuteen tai sitten vaikka käyttämättömään rakennusoikeuteen eihän se korota vuokria mutta jos se siihen kiinteistöön kohdistuu niin kyllähän se korottaa vuokria jos vuokranantaja haluaa saman tuoton kuin aikaisemmin ydinkysymyshän tässä on se että nyt joka tapauksessa kaikille

ja kaukolämmön korotushintoja tämä paine on joka puolelta tämä on erittäin hyvä päätös hallitukselta että tätä alarajaa ei korotettu ja annetaan tämä valinnanvapaus kunnille toimia sen mukaan koska he ovat ammattilaisia ja tietävät millä tavalla niitä kiinteistöjä pitää tai ei pidä verottaa mutta se toinen asia mikä on suurempi kysymys mistä pitäisi keskustella on se

arvoisa puhemies vihreät ovat todella tyytyväisiä näihin lausumaehdotuksiin tuulivoimalan kiinteistöveroa koskevaan lakiesitykseen on lisätty on tärkeää että nämä lausumat myös otetaan tosissaan ja hallitus todellakin valmistelee valmistelee pikaisesti mallin jolla uusiutuvan energian investointeja edistetään on tärkeää että meillä meillä tuulivoimainvestoinnit myös jatkossa pysyvät korkealla tasolla mutta sinänsä sitä että tuulivoiman kiinteistöveroa nostetaan pidämme tuulivoiman hyväksyttävyyden näkökulmasta ihan oikeana liikkeenä on hyvä että myös paikallistasolle tuulivoimasta tulee lisätuloja mutta todellakin nämä lausumat on on syytä ottaa tosissaan ja tehdä mahdollisimman pikaisesti tämä ohjelma

herra puhemies mielestäni tämä tuulivoimaesitys tässä hallituksen esityksessä on erityisen hyvä ja eri energiamuodot tulee saattaa tasavertaiseen kohteluun myös verotuksellisesti tuulivoimatuki pitää saada oikeudenmukaisemmaksi mutta kovasti ihmettelen tätä keskustelua tästä että tämäkin laki olisi jonkunlainen pakko kiinteistöveron osalta koska kiinteistöveron korotuksestahan vastaavat pääsääntöisesti kunnanvaltuustot ja meistäkin aika moni istuu oman kotikuntansa kunnanvaltuustossa ja eihän tämä laki nyt millään lailla edellytä meitä muuttamaan kiinteistöveroa jos se on tällä hetkellä kohdallaan mutta mahdollistavahan tämä lakiesitys on ja se on tietenkin hyvä täällä on myös nostettu tämä kiinteistöjen markkina arvo mikä pitäisi ajantasaistaa ja se olisi todella tärkeä ja hyvä ja olisi myös aluepoliittisesti todella merkittävä asia että saataisiin kiinteistöjen arvot ajan

arvoisa herra puhemies mielenkiintoinen keskustelu kotkassa kaikki verot päätettiin jo viime maanantaina pikkuisen myöhässä tämä tältä osin tämä alarajan nosto ei ehkä ole kuten edustaja pakkanen sanoi ihan kuntien itse päätettävissä koska sataseitsemänkymmentä kuntaa olisi joutunut tekemään tämän pakosta ne kunnat joittenka talouteen sitä ei tarvita olisivat joutuneet lakiesitys olisi mennyt läpi sataseitsemänkymmentä kuntaa pakkonoston edessä ja sen takia tietenkin on ymmärrettävää että tämä on parempi peruuttaa mielenkiintoinen piirrehän tässä on ollut se että oli yhtäkkiä kytketty varhaiskasvatusmaksut ja kiinteistöverot yhteen ja kysymys yhä edelleen on koska tätä arviota ei ole muutettu kiinteistöveron tuotosta mistä tulee se kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa kunnille lisää siitä että se varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kuitenkin jää mikä on hyvä juttu mutta tätä lisätuottoa täältä kiinteistöveron puolelta ei tähän ainakaan ministeri vehviläinen ei eilen vastannut
arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva kiinteistöverolain niin sanotun pienvoimalasäännöksen muutos joka vaikuttaa lähinnä tuulivoimapuistojen verotukseen on on tosiaan kannatettava esitys tuo tuo eri voimalaitostyypit pitkälti samalle viivalle ja on siten myös yhdenvertaisuuden kannalta järkevä vaikka yksittäisiä tuulivoimaloita tämän nyt mainitun mainitun korkeamman veron piiriin vielä siis saada niin esityksen kautta saadaan veronmaksajille kuitenkin takaisin edes pieni osa ylikorkeista tuulivoiman syöttötariffeista ja se on täysin oikein mitä sitten tulee hallituksen toiseen esitykseen kiinteistöveroprosenttien ala ja ylärajojen muuttamisesta niin valtiovarainvaliokunnan lopullinen mietintö on huomattavasti parempi kuin hallituksen alkuperäinen esitys joka olisi tosiaan pakottanut yli puolet suomen kunnista nostamaan yleistä kiinteistöveroa ja kymmeniä nostamaan vakituisten asuinrakennusten veroa se olisi johtanut väistämättä

arvoisa puhemies en nyt välittäisi ryhtyä muistelemaan viime vaalikautta ellen huomaisi merkittävää ristiriitaa siinä miten sdp puhuu kiinteistöverosta nyt verrattuna siihen kun te olitte hallituksessa vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista ei se silloin ollut ollenkaan niin vastenmielinen vero teille kun teillä oli valta päättää näistä asioista kun teillä oli valtiovarainministerin salkku ja esittelyoikeus tässä asiassa korjatkaa nyt muistanko oikein vai väärin

puhemies kyllä minä enemmän kysyisin sen sen perään onko se oikein että jatkuvasti nousee jatkuvasti korotetaan ei se ole oikein se ei vain ole oikein edustaja kaikkonen että jatkuvasti keskustan halusta nykyisin ilmeisesti myös kokoomuksen halusta pienituloisia eläkkeensaajia monia lapsiperheitä kuritetaan niin tämän kiinteistöveron muodossa esimerkiksi muutenkin nostamalla lapsiperheiden verotusta taas juuri ensi vuodelle puhemies kyllä minä sanon niin että että minustakaan tämä paikka ei ole teatteri mutta koska tässä nyt tällainen omituinen hallituspuolueiden näytelmä on käyty niin olisin tietenkin toivonut että ajan säästämiseksi se ensimmäinen näytös olisi voitu jättää väliin koska siinä näytöksessä vielä viime tiistaina kokoomus oli sitä mieltä että ehdottomasti tarvitaan kiinteistöveron korotus ja nyt sitten onneksi tänään kokoomus nykykokoomus on sitä mieltä että ei tarvita sinänsä loppupäätelmä on hyvä koska ministeri orpon esityksestä alarajojen pakkonostosta luovuttiin kaiken kaikkiaan puhemies tämä on väärin ja olen siinä mielessä erittäin tyytyväinen että hallitus perääntyi tässä

herra puhemies sdp tuntuu vastustavan kaikkea mitä hallitus esittää hallitus esitti autoveron alennusta mitä sdp teki sdp vastusti autoveron alennusta nyt ei kuulu mitään kun itse asiassa tämän autoveron alennuksen takia autokauppa käy mitä tapahtuu verotuotot ovat selkeästi suuremmat kuin ennen tätä veronkevennystä eli sdp vastusti sitä toimenpidettä millä pystyttiin lisäämään tuloja valtion kassaan ja kyllä tietysti ymmärrän sen että että varsinkin edustaja viitasen vastaus on erikoinen eli te haluatte aina vallassa ollessanne nostaa kiinteistöveroa mutta silloin kun olette oppositiossa te sitä vastustatte kokoomus ei halua nostaa yhtäkään veroa niin kuin aiemmin totesin me emme nosta veroja kuin silloin kun tilanne sitä erityisesti vaatii ja nyt talous näyttää siltä että meidän ei tarvitse tehdä tätäkään muutosta vaan meillä ovat kiinteistöverotuotot kasvaneet jo niin että tavoitteet

teemme tässä talossa paljon hyvää tarkoittavia ratkaisuja joidenka lopputulos on toinen kuin ajattelimme jos emme ymmärrä miten markkinatalous toimii tämä kiinteistöverokeskustelu on hyvä osoitus siitä hinnat markkinoilla eivät määräydy sen mukaan mikä on kustannus esimerkiksi vuokranantajalla vaan hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan sen mukaan kuinka paljon vuokralaisella on kykyä maksaa ja halukkuutta muuttaa siihen riippumatta siitä miten tämän asunnonomistajan kustannukset jakautuvat vastaavasti asuntojen hinnat eivät ole nousseet palkkatason noustessa vaan alhaisten korkojen myötä ja sen myötä että ihmiset uskovat tulevaisuuteen ja uskaltavat ottaa enemmän lainaa toisin sanoen kysyntäpuoli määrittää asuntojen

tätä lainalaisuutta ei kannata paeta liikaa koska se johtaa täällä huonoihin lopputuloksiin kiinteistövero on erinomainen vero kaikki taloustieteilijät sanovat että se se on paras vero sitä kannattaa korottaa kunhan muita veroja lasketaan eikä kokonaisverorasitus nouse liian korkeaksi ja näin vihreästä nurkasta vielä kerran siksi pidämme myös tuulivoiman kiinteistöveron korotusta hyvänä asiana

puhemies hyvässä näytelmässä toisessa osuudessa ennen sitä kolmatta eli loppua tulee aina jonkinlainen paljastus edustaja kaikkonen teki hienon paljastuksen tähän johon hiljaisuus oli myöntymisen merkki edustaja viitaselta eli näin demarit silloin

nyt oppositiossa toimivat toisin mitä tulee sitten kunnioittamani edustaja vähämäen viittaukseen tulevasta puolueestamme niin otan sen teiltä vienona onnitteluna meidän keräämistämme kannattajakorteista kiitos siitä ja muistutan tässä yhteydessä inspiroituneena että kun hallitusohjelmasta päätettiin kaksituhattaviisitoista niin tekin olitte päättämässä siitä että hallituskauden aikana sata miljoonaa euroa kiinteistöveron korotuksella kerättäisiin no nyt kun se on tapahtunut sitä rahaa on tullut muutenkin niin ei tietenkään lähdetä alarajaa nostamaan se on järkevää päätöksentekoa

arvoisa puhemies edustaja sarkomaa totesi että tämä ei ole kansallisteatteri mutta kyllä aika moni kokoomuksen kansanedustaja tällä hetkellä tässä keskustelussa voi sanoa vetää oscarin arvoista luonneroolia on ollut tiedossa että tämä kiinteistöveron alarajan nyt sitten kerrotaan että koska verotuottoarviot ovat muuttuneet verotuottoarviot siitä miten tämä

ovat olleet käytettävissä jo tämän vuoden maaliskuussa itse asiassa ennen kuin hallitus teki tämän päätöksen kehysriihessä vielä mitä tulee tähän veropolitiikan kokonaisuuteen kysymys on siitä miten se kohdistuu eri väestöryhmille kokoomus puhuu paljon siitä että veroja ei saisi korottaa mutta kun katson mitä on tapahtunut niin kokoomus on erikoistunut siihen että pienituloisten siellä ajetaan sellaisia veronkorotuksia jotka koskevat esimerkiksi pienituloisia lapsiperheitä jos taloustilanne on niin hyvin muuttunut ettekö voisi perua tätä ajamaanne lapsiperheiden työn verotuksen kiristämistä

kyllä tämä sdpn näyttelemä tragedia saa nyt hieman komedian piirteitä kun nämä korotukset kiinteistöveroihin kävivät teille silloin kun te olitte hallituksessa mutta nyt kun alarajaa ei edes nosteta tämä esitys teille ei käy ja kuitenkin jos ajatellaan kuntien tilannetta niin tämä ylärajan nosto antaa kunnille laajemmat mahdollisuudet hoitaa omaa talouttaan ja moni kunta on pitänyt sen kiinteistöveron siellä alhaisella tasolla mikä näkyy tässä eli turhaan sitä ei sielläkään nosteta

viisaimmat tuntuvat olevan perumisia perumisista on tullut oikeastaan tämän hallituksen tunnusmerkki on aika huvittavaa kuunnella tässä kun kokoomuskin tuossa on kuitenkin halunnut ja esittänyt tätä kiinteistöveron korotusta miten nyt tietyllä tapaa kun he peruvat he esittävät että he eivät olisi halunneetkaan esittää no miksi hallitus sitten esittää jotain jos ei halua esittää sitä siis tämä hallitushan on aivan mahdottoman päättämätön tässähän näkyy tämä meidän lainsäädännön

asuminenhan on suomessa muutenkin nykyisellään kohtuuttoman kallista ja vuokrat vuokrat sen sdpn vastalause tässä on kyllä pelkkää showta eikä edes oscarin arvoista sillä en kyllä tippaakaan nyt usko että sdp vuokra asujien tasosta niin välittää kun miettii näitä aikaisempia kuvioita

herra puhemies kun tuota demarien oppositiokeskustelua kuuntelee tässä niin se väittämäni pitää aivan paikkansa että siinä on puolue jolla on oikeat paperit väärällä hetkellä ja väärät paperit oikealla hetkellä paperit ovat kyllä suloisesti sekaisin elikkä kerta kaikkiaan siihen aikaan mitä eletään tai mitä politiikkaa tehdään aina on väärät paperit toivon hartaasti rakkaat kollegat että saisitte jonain päivänä ne kirjanpitonne järjestykseen mutta jonain päivänä kun katsoo niin budjettikirjastahan tämä kaikki minkä takia kiinteistöveron alarajan korotus peruttiin kaikkihan näkyy tästä budjettikirjan budjettitalouden tuloarviosta kaikissa on plussaa ja yhteisövero on peräti kahdeksantoista prosenttia plussalla ensi vuonna elikkä talous elpyy hurjaa vauhtia se tuo lisää verotuloja sekä kunnille että valtiolle ja ennen kaikkea kansalaisille lisää ostovoimaa tämähän teitä närästää tätä ette uskalla ääneen sanoa mutta kerronpa sen nyt teille kuitenkin kannattaa kiinnittää siihen kirjanpitoon huomiota ja tunnustaa tosiasiat jotka näkyvät muun muassa tästä budjettikirjasta kun siihen vähän

puhemies minullekin jäi tämä vihreitten verolinja vähän epäselväksi elikkä en ihan ymmärtänyt millä tavalla tämä arvostusmenettely muuttaisi tilannetta ja voitaisiin tätä kompensaatiota palauttaa koska kyseessä on kuitenkin kuitenkin tasavero elikkä millä tavalla siitä palautuksesta tulisi sitten progressiivinen täytyy todeta että edustaja vartian puheessa itsekin olen kauppatieteellisen koulutuksen saanut se on hyvä koulutus kuuluu se täydellisten markkinoitten olettamus takana että on se kysyntä ja on se tarjonta ja on se rationaalinen rationaalinen vuokralainen tai vuokranantaja ehkä pikemminkin tässä tilanteessa kyllähän aivan selvää on että kun joitakin kuluja nostetaan niin kyllähän kyllähän varmasti se vuokranantaja sen kulun sitten pistää eteenpäin ja siinä vuokrassa perii

vuokralaiseltaan takaisin siinä mielessä en aivan tätä logiikkaa tästä nyt löytänyt mutta vielä olisin muistuttanut siitä että yleishyödyllisten yhteisöjen kohdalla kunnat voivat tukea niitä myöntämällä niille verovapauden

puhemies ehkä se kaikkein tärkein kiteytyy siihen että verotus on aina kokonaisuus aina kun tehdään verotuksen uudistuksia olisi syytä miettiä miten se vaikuttaa tulonjakoon kokonaisuutena tulonsiirtojen kautta voidaan kompensoida ihmisille niitä menetyksiä joita jotkut veronkorotukset aiheuttavat minusta tuntuu että tässä salissa ovat kaikki tuoneet esiin yhteisymmärryksen siitä että tarvitaan kiinteistöjen arvostamismenettelyn uudistus ja kaikki huomioon sen kuinka paljon eri kiinteistöverojen korotukset saattavat eri ihmisryhmiin vaikuttaa paljon fiksumpaa on esimerkiksi se että kunnallisveron perusvähennystä korotetaan sen kautta nettohyöty pienituloiselle ihmiselle kasvaa ja sen kautta kuitenkin ne miinusmerkit ovat kokonaisuus ja pystytään vahvistamaan pienituloisen ihmisen taloudellista asemaa ja hän pystyy sitten kompensoimaan itse tilannetta paremmin kun mietitään mitä tahansa tulonsiirtoja ihminen katsoo minkä verran kokonaisuudessaan viivan alla on miinusta minkä verran plussaa kokonaisuutta pitää aina katsoa ei vain yhtä verolajia

puhemies täällä nyt on ihmetelty minkä takia on vastalauseita kun alaraja ei nouse mutta kun yläraja nousee se on nytten kuultu täällä hallituspuolueiden useamman edustajan suulla että se antaa kunnille mahdollisuuden nostaa kiinteistöveroa toisaalta toteatte että eihän tätä kukaan käytä kun ei sitä nytkään käytetty ja toinen suupieli sanoo että se antaa mahdollisuuden tässä kohdassa täytyy lainsäätäjällä olla jonkinlaista vastuuta meillä on köyhiä kuntia joissa ei arvokiinteistöjä ole joissa on hyvin paljon mummonmökkejä ja

miksi sitä pitäisi nimittää kun eduskunnassa kuullaan asiantuntijoita huolellisesti käydään keskusteluja vaikutuksista hankitaan aivan viimeinen informaatio siitä mikä on esimerkiksi verotuotto ja sitten verojaostossa tämä on huolellisesti tehty ja valiokunnan yhteistyökykyinen puheenjohtaja neuvottelee hallituksen kanssa sitä pitäisi kutsua onko se outo näytelmä vai onko se hyvää eduskuntatyötä minä väitän että se on hyvää eduskuntatyötä se on kansanvaltaa se on demokratiaa olkaamme ylpeitä tästä meidän työstämme sitten edustaja paaterolle nythän on ensimmäistä kertaa kuntatalous julkisen talouden kokonaisuudessa siitä hallitus on lähtenyt me emme säästä nyt kuntien kustannuksella siirrä taskusta rahaa toiseen vaan katsomme kokonaisuutta ja tätä verotulokertymää sillä tavalla on aivan oikein tämä varhaiskasvatusalennus joka kohdistuu pienituloisiin nyt kompensoitu kolmella

ja sen jälkeen katsotaan onko vielä debatin tarvetta
arvoisa puhemies tuulivoimapuistojen tuleminen kiinteistöverojen piiriin on erinomaisen hyvä asia sillä tämä tulee lähestymään näiden muiden energiamuotojen verotustapaa ja samanaikaisesti myös houkuttelevuus kunnille satsata tuulivoimaan tulee nousemaan samaten kiinteistöveron alarajan pitäminen ennallaan on hyvä juttu myöskin sillä se olisi toteutuessaan nostanut asumiskustannuksia etenkin niillä jotka tätä maata ovat pyörittäneet ja ja edelleen myöskin pyörittävät eli sillä lailla voidaan kyllä todeta hallituksen tulleen arvopohjaltaan tässä perussuomalaisten linjoille mutta kuten edustaja paatero tuossa jo aikaisemmin totesi tällä viikolla nämä asiat esimerkiksi meillä kotkassa ja monessa muussakin kunnassa on jo päätetty että vielä ei tähän hätään ehtinyt vaikuttaa mutta siihen keskusteluun

herra puhemies tuulivoimaloiden siirtäminen voimaloiden verotuksen piiriin on tervetullut uudistus niiden osalta ja myös siitä syystä että silloin kun tuulivoimapuistoja alettiin kunnissa rakentaa aika monet kunnat arvioivat että niiden verokertymä olisi voimalaitosveron suuruinen elikkä elikkä käytännössä paljon arvioitua pienemmäksi mitä tulee sitten kiinteistöveron alarajan nostamattomuuteen se päätösvalta oli eduskunnalla ja meidän on aivan turha hylkiä sitä mahdollisuutta mikä meille meille on suotu nyt jatkossa kun kiinteistöverouudistusta ryhdytään tekemään on kiinnitettävä huomiota näiden näiden maaseutualueiden rakennuksien arvoon esimerkkinä maatalousrakennukset tällä hetkellä uuden navetan tai sikalan rakentaja joutuu heti alusta alkaen maksamaan korkeaa kiinteistöveroa vaikka kyseinen rakennus ei tuottaisi juuri mitään

tuulivoiman kiinteistöveron nostossa on kaksi puolta toinen puoli on se että ala itse pelkää että se hidastaa tuulivoimarakentamista toinen puoli on sitten se että se todennäköisesti lisää kunnissa myötämielisyyttä tuulipuistojen rakentamiseen koska se lisää kuntien tuloja on totta että koska silloin kun nykyinen syöttötariffi laadittiin silloisen ministeri pekkarisen johdolla otettu huomioon sitä miten nopeasti tuulivoimateknologian hinta alenee niin siitä on tullut käytännössä ylikompensoiva siksi vihreätkään eivät nyt erityisesti protestoi tätä tätä korotusta vastaan mitä tulee sitten tähän muuhun kiinteistöveroon niin kiinnittäisin huomiota siihen että kiinteistövero on siitä erinomainen vero että sitä ei voi kiertää kiinteistöjä ei voi piilottaa ulkomaille se kohdistuu kuitenkin kaikkein järeimmin niihin jotka omistavat arvokkaimpia kiinteistöjä eli rikkaimpiin

arvoisa puhemies kiinteistöverosta on sanottu että se on varallisuusvero joka ei ota huomioon varallisuutta ja olen melko lailla tähän päivään asti olettanut että lähes kaikki ovat sitä mieltä että se on periaatteessa huono vero mieluumminkin kuin hyvä vero nyt kuitenkin kuulin hieman toisin elikkä vihreät ovat usealla suulla täällä esittäneet suorastaan kannattavansa kiinteistöveroa että perittäisiin tällaista varallisuusveroa joka huomioon varallisuutta toivonkin että teidän kannattajanne ja äänestäjänne maakunnissa joita on viime aikoina tullut lisää kuuntelisivat näitä puheita täällä salissa herkällä korvalla ja vetäisivät johtopäätökset siitä mitä te ajattelette heidän asumiskustannuksistaan yleisesti ottaen on hyvä että hallitus on päättänyt muuttaa tätä esitystä opposition kritiikin ja painostuksen myötä että nämä pakkokorotukset perutaan ne olisivat todellakin korottaneet monen suomalaisen asumiskustannuksia kohtuuttomasti sadassaseitsemässäkymmenessä kunnassa pakolla on erinomaista huomata että oppositiossa voi suomalaisessa demokratiassa vaikuttaa vaikka eräs hallituksessa takiaisena roikkuva ryhmä muuta koettaakin väittää ihmettelen kuitenkin tätä tempoilua että tätä asiaa on täytynyt tuoda tänne saliin puolivalmiina ja tätä

kiinteistöverolakiasiasta tulee varmaan hyvä kun sitä on nyt puitu ja kuinka vain mutta minäkin haluan vielä ehdottaa sitä että tulevaisuudessa tätä koko kiinteistöverolakia tulisi muuttaa ja miksi esimerkiksi rakennusteollisuuden raportin mukaan on on sanottu että yli puolet noin miljoonasta

sijaitsee maaseudulla siellä väestökatoseudulla ja rakennusten käyttöarvo lähentyy lähelle nollaa tästä monta kertaa ajatellaan ettei kannata enää edes korjatakaan mutta me maksamme siitä kuitenkin käyvän hinnan että tietysti hiukan tulee alennuksia niistä huonoista rakennuksista ja mitä me sitten saamme muistamme että vuonna yhdeksänkymmentäkolme tuli kiinteistövero ja se osin korvasi tämän niin sanotun katumaksun oli siinä muitakin mutta me maaseudulla siellä korvessa emme saa kiinteistöverolla yhtään mitään emme palveluja maksamme tiemaksut auraukset mutta täällä tulee valot ja kaikki tienpidot ynnä muut eli tämä on semmoinen suuri asia että jos pidetään koko maa asuttuna niin tähän pitäisi kiinnittää

puhemies on hyvä että kiinteistöverojen alarajoja ei koroteta sillä ne korotukset olisivat kohdistuneet asumiskustannuksiin erittäin monissa kunnissa ja nimenomaan suomalaisilla tavallisilla veronmaksajilla kun näistä asioista lähetekeskustelussa keskusteltiin niin kyllä tosiasia on että me keskustalaiset toimme selvästi esille että kiinteistövero ei ole ongelmaton tällä hetkellä siksi on tärkeää että kiinteistöverojärjestelmää ollaan uudistamassa ja siinä tulee myöskin päivittää maapohjien verotusarvot lähemmäs vallitsevaa hintatasoa ja korjata eri alueiden välisiä suhteellisia eroja arvostuksessa vastaamaan vallitsevia hintaeroja ne ovat eri puolilla suomea hyvinkin erilaiset tosiasia on se että mikäli kiinteistöverojen alarajoja olisi korotettu niin se olisi kohdistunut hyvinkin kaupunkiseuduille ja etenkin pääkaupunkiseudulla oleville asukkaille

arvoisa herra puhemies mikä vero on turha mikä tarpeellinen koiravero on turha ehkä kokoomus huolehtii siitä että se poistuu myös helsingistä tuulivoimapuistot verotuksen piiriin on hyvä asia muun muassa tervola kemi tornio posio muonio enontekiö ja ja sodankylä hyötyvät siitä se siirtää tuottoa niille jotka myös kärsivät esimerkiksi edustaja meren mainitsemista tuulivoiman haitoista niistä perussuomalaiset ovat pitäneet kovasti ääntä on hienoa että kiinteistöveron alarajan pakkonosto peruttiin se on todellakin niin että se on se asukas siellä asunnossa vuokra asukas viestejä tulee todellakin paljon että asumisen kustannukset ovat liian korkeita ja sitä myötä totta kai kiinteistöveron nostaminen nostaa asumisen kustannuksia vai onko se vain kupla ja käytetäänkö sitä vain tekosyynä sitten että vuokrat nousevat tämä on mielenkiintoinen mielenkiintoinen kysymys nyt sitten selvittää ei tämä suinkaan meitä vaivaa kuten edustaja ala ala nissilä sanoitte tämä oli muistutus teille että kannattaa aina vaikutukset arvioida ja miettiä että ei sitten ihmisiä kurjuuteta turhaan
sitten voimme ottaa vielä yhden kierroksen jossa painotan valtiovarainvaliokunnan jäseniä sen jälkeen menemme puhujalistaan myönnän siis vielä seuraavat puheenvuorot uotila viitanen yanar kankaanniemi

zyskowicz ja kalli

arvoisa puhemies vaikka tämä hyväksyttävyys kunnissa tuulivoimalle ehkä pikkasen tämän seurauksena lisääntyy ja varmaan totta on myös se mitä edustaja hassi totesi tästä tukijärjestelmän ylikompensoivasta vaikutuksesta tällä hetkellä niin kyllä täällä aika ihmeellisiä väitteitä on esitetty että se parantaa tämän liiketoiminnan kannattavuutta että jonkun elinkeinotoiminnan tässä tapauksessa tuulivoimateollisuuden tuulivoimatuotannon verotus kaksituhattaneljätoista kaksinkertaistettiin kun ajatellaan koko elinkaaren verotusta ja nyt se tällä uudistuksella kolminkertaistetaan

näinköhän toimii muillakin liiketoiminnan osa alueilla että kun muutaman kerran korotetaan verotusta ja moninkertaistetaan se niin kyllä pöhinä lisääntyy kyllä minä vähän tätä ihmettelen

arvoisa puhemies sen verran tässä nyt täytyy vielä kerran palata näihin näihin veronkorotuksiin ja veronalennuksiin ja kaikkeen tähän kokonaisuuteen että kuulimme täällä täällä että kokoomus ei koskaan halua nostaa veroa ellei ole pakko ja kuitenkin kokoomus nyt halusi nostaa kiinteistöveroa eilen keskusteltiin siitä kun nostetaan lämmityspolttoaineiden verotusta mielestäni todella surullista on että nyt ollaan nostamassa ensi vuodelle myös

valmis nostamaan vai onko kokoomus sitä mieltä että huomenna ne sitten eivät ole välttämättömiä mutta juuri tänään ovat toivottavasti seuraavaksi perutaan tämä lapsiperheiden veronkiristys mitä olemme tässä nyt jo kerran kerran peräänkuuluttaneet nimittäin koska kerran on vaikutusta näillä puheenvuoroilla täällä toivon että tämä olisi se seuraava kohde sen sijaan puhemies tämä on mielestäni väärää arvopolitiikkaa että nyt kun meillä kerran kuitenkin joitain veroja on varaa myös laskea niin miksi lasketaan juuri miljoonaperintöjen suurten metsäomistusten ja apteekkarien verotusta

voi osaltaan tukea tuulivoimaa ja se on meidän kaikkien yhteinen tavoite se lisää kuntien halukkuutta kaavoittaa tuulivoimaloita mikä on uusiutuvan energian lisäämisen näkökulmasta erittäin tärkeä asia ja tämän myönsi myös edustaja myllykoski myllykoski vaikka puolueensa jätti asiasta vastalauseen

arvoisa puhemies todellakin on syytä tarkastella esimerkiksi lapsiperheitten tilannetta kokonaisuudessaan lapsivähennyksen poistaminen lämmityskustannusten kasvattaminen ja tämä hallituksen yritys kiristää kiinteistöveroa kaikki kohdistuvat sellaiseen lapsiperheeseen jolla jolla on pienet tulot ja joka ei hyödy päivähoitomaksujen poistamisesta tai alentamisesta tällaisia perheitä on jotka ovat nollaluokassa ja tämä kertoo kyllä aika kylmää ja karua kieltä näille näille perheille hyvä siis että edes tältä osin saimme nyt muutoksen valiokunnassa näin ei tapahdu arvoisa puhemies täytyy kyllä yhtyä edustaja mäkipään erinomaiseen puheenvuoroon siitä että tämä järjestelmä on vinossa ja odotankin että siniset nyt voimallisesti lähtevät ajamaan kiireellä sitä että nämä pahat järjestelmän epäkohdat korjataan ne luovat

arvoisa herra puhemies edustaja viitanen joka edustaa rakastakaa verojanne puoluetta kuvittelee että kokoomus kuuluu samaan puolueeseen mutta voin kertoa että ei kuulu mitä sitten tulee näin debatin lopuksi vielä tähän peruskysymykseen kokoomus ei halunnut korottaa kiinteistöveroa kokoomus halusi alentaa pieni ja keskituloisten perheiden päivähoito tai niin kuin tänä päivänä sanotaan varhaiskasvatusmaksuja siinä onnistuimme siinä onnistuimme useat tuhannet suomalaiset tulivat uutena ryhmänä maksuttoman päivähoidon varhaiskasvatuksen piiriin tämä tulonmenetys haluttiin kompensoida kunnille ja siinä päädyttiin kiinteistöveron korottamiseen kun kävi ilmi että ovat kehittymässä niin että tätä korotusta ei tarvita kokoomus ilomielin perui tämän korotuksen

arvoisa puhemies ehkä tähän lopuksi on syytä todeta millä tavalla me jatkossa voisimme varmistaa että kiinteistöveroja ei tulevaisuudessakaan tarvitsisi korottaa siihen on olemassa lääke harjoitamme sellaista talouspolitiikkaa jossa suomeen kannattaa rakentaa suomeen kannattaa investoida suomeen kannattaa tehdä voimalaitoksia näin kiinteistömassa mahdollistaa sen että nämä verotuotot tulevaisuudessakin voivat kasvaa se miksi varhaiskasvatusmaksujen kompensaatio on jo täyttynyt vuoden kahdeksantoista osalta ja vuonna yhdeksäntoista vaje on enää kymmenen miljoonaa johtuu siitä että sekä viime vuoden lopulla että tämän vuoden alkupuolella on kaavoitettu maata entistä enemmän ja on rakennettu asuntotuotantoa entistä enemmän ja nyt tämä massa alkaa tuottaa kiinteistöveroa entistä enemmän
ja nyt puhujalistaan

hyvää keskustelua käyty ja voin yhtyä tuohon mitä edustaja kalli tuossa todella äsken totesi ehkä yleisemmin voisi todeta että asumiskustannukset todella nousevat ja varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ne ovat karanneet jo käsistä osittain tavalliselta palkansaajalta ja tämä on ongelma se on laajempi yhteiskunnallinen ongelma mihin meidän meidän pitää puuttua sehän näkyy ehkä myöskin sillä tavalla että että esimerkiksi vientiteollisuutta pääkaupunkiseudulle ei ole kovin paljon se on tuolla rannikolla ja itä suomessa missä asuminen on paljon halvempaa ja missä muutkin kustannukset ovat halvemmat tätä ei ehkä huomata pormestarikeskustelussa täällä helsingissä yksi seikka millä kiinteistövero voi tähän vaikuttaa on on rakentamattoman maan kiinteistövero sillä on osin se taipumus että se on insentiivi että että näitä maita otetaan rakennuskäyttöön ja sillä tavalla saadaan uusia asuntoja mikä osiltaan ainoastaan voi pitää tätä hintakehitystä hintakehitystä kurissa viittaan myöskin tuohon verotuksen tiekarttaan mistä edustaja kalli puhui se on minusta erittäin tärkeä päätös hallitukselta että me katsomme kun maailma muuttuu työ muuttuu digitalisaatio lisääntyy verokilpailu kovenee harmaan talouden ongelmat ovat olemassa mikä on se ympäristö missä me tulevaisuudessa keräämme veroja ja miten politiikan pitää siihen sopeutua jotta me voimme turvata siinä uudessakin tilanteessa hyvinvoinnin hyvinvoinnin pohjaa ja todella on tärkeätä että että yleisempänä kuviona nyt kokonaisveroaste on kääntynyt laskuun ja talous on käynyt nousuun se se on se

arvoisa puhemies tässä aika moni näkökulma tuli jo esille mutta mutta voisi voisi vielä puhua tästä kiinteistöveron ylärajojen nostamisesta

aika vähäisiä vähäisiä ja ja siksi äsken kysyin kun kun hallitus olisi sillä rahoittanut varhaiskasvatusmaksujen kompensaatiot miten miten tullaan nyt toimimaan eli ovatko uudet uudet leikkaukset tulossa mitä tässä on oikein tapahtumassa edustaja outi mäkelä vastasi vastasi hyvin mutta edustaja paateron tavoin ihmettelen uusia yhtäkkisiä verotuottojen lisäyksiä kun kun me kaikki luulimme että tilanne tilanne on on sama kuin aiemmin ja ja nyt nämä uudet verotuottoarviot tulevat vaikuttamaan tähän lopputulokseen tähän tähän toivotaan hallitukselta vastauksia tuulivoimaloiden osalta vielä kerran se että me uskomme siihen että tuulivoiman verotuksen muokkaus vaikuttaa myönteisesti siihen että tuulivoimaan paikallisesti suhtaudutaan suopeammin ja se lisää sitten näitä uusiutuvan energian panostuksia tulevaisuudessa

herra puhemies yhdeksänkymmentä luvun alussa asuntotuloverotus manttaalimaksu ja katumaksu kumottiin ja tilalle säädettiin kiinteistövero se oli erinomainen uudistus sinänsä ja on ollut siis kunnille selkeä malli kerätä verotuloja silloin alkuun kiinteistöveron alaraja asumisen osalta oli nolla pilkku yksi prosenttia kiinteistön verotusarvosta nyt se on jo yli nolla pilkku neljä prosenttia eli se on nelinkertaistunut kahdenkymmenenviiden vuoden aikana ja näin on tehty eri hallitusten aikana ja sosiaalidemokraatitkin ovat olleet sitä nostamassa siitä on tullut varallisuusvero joka kohdistuu siis hyvin vahvasti asumiseen ja näin ollen nämä korotukset kertovat siitä että siitä on tullut aivan fiskaalinen tapa kerätä veroja sosiaalidemokraattien johdolla kumottiin kuitenkin varallisuusvero joka koski vain äärettömän rikkaita suomalaisia ja tilalle ei tehty yhtään mielenkiintoista tämmöinen pitkän linjan politiikka nyt myös kotona asuvalta eläkeläiseltä joka saa seitsemänsataakuusikymmentä euroa takuueläkettä kuukaudessa melkein kuukauden eläke saattaa mennä kiinteistöveron maksamiseen kun sitä hallitus aikoi vielä nostaa niin kyllä se oli kohtuutonta oli siis erinomaisen tärkeää että me saimme sen valtiovarainvaliokunnassa ja verojaostossa kumottua tai kaadettua niin että hallitus tästä kohtuuttomasta toimenpiteestä luopui asumiskustannuksiahan tämä ilman muuta nostaa vihreät ovat kyllä hakoteillä tuossa kun puhuvat tyhjistä tonteista eihän niillä asu kukaan mutta asunnossa asuu ja siitä maksetaan kiinteistöveroa

puhemies todella hallituksen hyvästä politiikasta johtuen kokonaisveroaste on laskemassa ja se kertoo siitä että sipilän hallituksen talouspolitiikan iso linja on tuottamassa tulosta talous kasvaa työttömyys vähenee ja kaikella tavalla sellainen optimistisuus lisääntyy kansalaisten keskuudessa se on tietysti pitkäjänteisen työn tulos joka perustuu siihen että on tehty monia toimenpiteitä joilla tätä tätä talouden kuvaa kääntämään on parannettu yritysten toimintaedellytyksiä on tehty tarpeellisia säästöratkaisuja on saatu työmarkkinoilla sopimuksia aikaan tästä kokonaisuudesta nyt päästään nauttimaan siinä mielessä että kokonaisveroaste nousee tämä yleinen kiinteistövero on tietysti monienkin toimialojen osalta ongelmallinenkin otan nyt esiin tämän maatalouden maatalouden investoinnit ovat ovat miljoonaluokkaa tällä hetkellä uusien tuotantorakennuksien ja kiinteistöveron osuus on siitä todella huomattava sen takia oli hyvä että tätä kiinteistöveron alarajaa ei lähdetty nostamaan eli hallitusryhmissä löytyi yhteinen näkemys jonka sitten sitten puolueitten johtajat myöskin kuittasivat ja näin pitää ollakin että valiokunnalla pitää olla mahdollisuus harkita asioita ja silloin kun hallitusryhmät löytävät yhteisen näkemyksen myöskin tarvittavia tarkennuksia näihin esityksiin tehdä tässä mielessä tämä oli myöskin parlamentarismin voitto mitä tulee vielä tähän tuulivoimakiinteistöveroon niin niin todella kunnissa on otettu erittäin myönteisesti vastaan se että että kunnat voivat saada kiinteistöveroja tuulivoimasta nykyistä enemmän mikä mahdollistaa sitten peruspalveluitten koulutuksen terveydenhuollon ja ja työllistämistoimien rahoittamisen tässä mielessä vielä kerran ihmetys tuonne vasemmistoliiton suuntaan joka ei tätä verolähdettä halua käyttää kansalaisten ja ja kuntalaisten palveluitten turvaamiseen
arvoisa puhemies vielä kerran ihan lyhyesti ymmärrän sinänsä että ne tahot jotka suhtautuvat ylipäätänsä kriittisesti

tai ne tahot jotka eivät halua suosia mitään tiettyä energiantuotantomuotoa verotuksessa kannattavat tätä kiinteistöveron korotusta se on mielestäni johdonmukaista sen sijaan en ymmärrä niitä tahoja jotka sanovat kannattavansa tuulivoiman kannattavuutta ja siitä huolimatta kannattavat sellaista verotuksellista muutosta joka kyllä vähentää tuulivoiman kannattavuutta sijoittajien näkökulmasta tätä on sitten perusteltu sillä että houkuttelevuus lisääntyy mutta toisaalta ei ole pystytty näyttämään toteen minkälaisia ongelmia tällä hetkellä olisi kaavoituksessa jotka ikään kuin estäisivät kuntia kaavoittamasta tuulivoimapuistoja päinvastoinhan esimerkiksi kristiinankaupunki tässä omassa lausunnossaan toi esille että mitään tällaisia kaavoituksellisia esteitä ei ole

vielä edustaja rantakangas ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies kyllähän tosiasia on se että tuulivoimasähkön tuotanto on tällä hetkellä kannattavinta energiabisnestä se on kaikkien asiantuntijoitten mukaan näin ja se perustuu tähän syöttötariffihinnoitteluun joka perustui aikoinaan tiettyyn oletukseen sähkön hinnasta eli tässä mielessä se huoli tuulivoiman kannattavuuden heikentämisestä ei ole aiheellinen voisi sanoa näin että että mitä tällä hetkellä kertyy tuulivoimasähkön tuotannossa pieni siivu otetaan kuntien peruspalveluitten rahoittamiseen niitten koulujen ylläpitämiseen terveydenhuollon ylläpitämiseen ja niin edelleen jotka ovat keskustalle tärkeitä että kunnat voisivat hoitaa kansalaisten kannalta tärkeitä peruspalveluita elikkä tämä edustaja anderssonin mainitsema huoli tuulivoiman huonosta kannattavuudesta ei perustu tosiasioihin eikä faktoihin ja ja tässä mielessä on aivan yllättävää että että tätä käytetään perusteena tämä uusi energiatukijärjestelmähän tulee tuomaan kaikki energiamuodot samalle viivalle uusiutuvan energian osalta

arvoisa puhemies perussuomalaisten ollessa hallituksessa syöttötariffijärjestelmää tiukennettiin säätämällä että tuulivoimala voidaan hyväksyä mukaan tariffijärjestelmään vain jos sille on vahvistettu kiintiöpaikka tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetista perussuomalaiset kannattavat myös tätä esitystä jossa käytännössä kohdistetaan veronkorotus etenkin tuulivoimapuistoihin tekniseltä kannalta esitys on looginen koska nykyisin pienten tuulivoimaloiden nimellistehoraja määräytyy kunkin yksittäisen tuulivoimalan perusteella vaikka voimalat eivät yleensä käytännössä ole eristettyjä toisistaan jatkossa tehoraja tehoraja määräytyisi usean yksikön muodostamissa tuulivoimapuistoissa voimaloiden yhteistehon perusteella suurin osa tuulivoimapuistoista on kytketty sähköverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta ja on perusteltua siis käsitellä näitä tuulivoimapuistoja ja tuulivoimaloita teknologisesti teknologisesti yhteen kytkettyinä kokonaisuuksina eikä vain hahmottaa niitä näennäisesti yksittäisinä laitoksina ikävä asia tässä suomen tuulivoimapolitiikassa on ehkä se tämäkin esitys on ikään kuin yksi osoitus jälleen miten ailahtelevasta politiikasta on kyse miten ailahtelevaa tämä tuulivoimalle annettu talouspoliittinen kohtelu suomessa on sitä vaivaa johdonmukaisuuden puute se on se on ollut suomea kohdannut tragedia että tuulivoimaloiden tukitaso määrättiin aivan liian suureksi ja tuulivoimasta tehtiin syöttötariffilla vapaan kilpailun ja markkinoiden näkökulmasta keinotekoisen kannattavaa energiaviraston arvionkin mukaan tuulivoimalle maksettiin pelkästään viime vuoden aikana jopa sataviisikymmentä miljoonaa euroa tukea syöttötariffin kautta

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu tuulivoimasta ja sen tulosta kiinteistöveron on tietenkin myönteinen asia se tuo kunnille lisää verotuloja mitä pidän sinällänsä tärkeänä ja niillä pystytään aina paremmin kuntien palveluita tuottamaan ja toki se varmaan tuulivoiman hyväksyvyyttäkin parantaa siltä osin tämä syöttötariffijärjestelmä tuulivoimaloille kaiken kaikkiaan on kuitenkin kyllä epäoikeudenmukainen järjestelmä ollut muita energiantuotantomuotoja kohtaan ja on hyvä että siinäkin varmaan lähitulevaisuudessa saadaan merkittäviä parannuksia ja saadaan nämä energiamuodot tasavertaisesti keskenään samalle viivalle toinen asia mitä tässä kiinteistöverokeskustelussa on myös nostettu on kiinteistöverolla saatavat palvelut täällä on muutamissa puheenvuoroissa muisteltu yhdeksänkymmentä lukua kun vielä oli katumaksut ynnä muita näitä ja silloin katumaksuilla taajamissa ja kaupungeissa palveluja tuli olisi tärkeää että nyt kun kiinteistöveroa maksetaan joka puolella suomea niin kaikille tulisi näitä palveluja ja tämä asia missä varmaan tulevaisuudessa joudutaan miettimään miten niitä palveluja haja asutusalueille ja maakuntiin saadaan maakuntauudistuksen muodossa jotta siellä asuminen mahdollistuu vielä haluaisin nostaa uudelleen kiinteistöjen arvon markkina arvon tai millä nimellä sitä nyt halutaan kutsuakin se olisi syytä saada ajan tasalle siltä osin että selvästi täällä pääkaupunkiseudulla ja tuolla maakunnissa kiinteistöjen arvot eivät ole niissä oikeissa mittasuhteissa mitä niiden pitäisi olla ja niiden arvojen päivittäminen tai ajantasaistaminen olisi tärkeää jotta tämä vero olisi oikeudenmukainen
arvoisa herra puhemies tämä tuulivoiman verotuksen pieni kiristäminen on mielestäni aivan hyvä ja perusteltu tosiasia on kuitenkin se että tuulivoimalle annettava syöttötariffi kahdentoista vuoden ajalta on erittäin kannattavaa bisnestä ollut joillekin jonkun tapauksen luin lehdestä jossa oli todettu muuankin tuulivoimafirma jolla ei ole yhtään palkattua työntekijää vuotuiset tuotot olivat aivan huikeat elikkä kyllä voi sanoa että siinä pikkuisen liian reilulla kädellä tukea annettiin mutta se oli senhetkinen päätös ja kaksitoista vuotta kestää sen sopimuksen jälkeen mitä niitä sopimuksia silloin aikoinaan tehtiin mutta joka tapauksessa tämä veronkiristys nyt ei maailmaa kaada koska esimerkkilaskelman mukaan se pienentäisi voittoja vain keskimäärin noin neljällä prosentilla elikkä sillä prosenttiluvulla ei kyllä maailma kaadu ja kun se menee kuten edustaja pakkanen puheenvuorossaan totesi yhteiskunnalliseen hyvään kuntien verokassaan sitten tarjotaan kuntalaisille palveluja se on ihan perusteltu ajatus ja hyvä hyvä esitys sinänsä mitä tulee sitten kiinteistöveron alarajan nostoon josta nyt on paljon tänäkin päivänä puhuttu niin on aivan todella hyvä asia että verotulot valtiolle ja kunnille kehittyvät positiiviseen suuntaan ja voidaan todellakin verotuksessakin tarvittaessa vaikka helpottaa vielä lisääkin koska se on selvä asia ihan kiistämätön taloustieteellinen tosiasia että kun veroja kevennetään ja taloudellista intensiteettiä lisää ihmisten ostovoima kasvaa ja koko talous elpyy siitä meillä on nyt hyvät esimerkit ja kun katsoitte illalla televisiosta esimerkiksi äänekosken tehtaan yhteydessä kun siellä muuan pörssianalyytikko analysoi suomen taloustilannetta tällä hetkellä viesti oli erittäin positiivinen iltauutisissa muistamani mukaan se oli kymppiuutisissa mutta kuitenkin jossakin illan pääuutislähetyksessä tämä oli ja siinä oli hyvää tekstiä siitä miten kannattaa talous hoitaa lopuksi arvoisa puhemies kun katsoo budjettikirjaa todellakin siellä näkyy verotulojen kehitys mikä valtiolla on

arvoisa puhemies märkä syksy on aiheuttanut suomessa poikkeuksellisen ongelmalliset vilja öljy ja palkokasvien korjuuolot kuvaavaa on että nyt ollaan kääntymässä marraskuulle ja korjuutyöt ovat etelä suomessakin edelleen käynnissä puhumattakaan pohjanmaasta itä suomesta keski suomesta pohjois nyt olisi etsittävä erilaisia keinoja sellaisia luontaisia käytettävissä olevia keinoja joilla maataloutta voidaan auttaa tässä tilanteessa ruotsissahan maatalouden tuotantorakennuksilla ei ole koskaan ollut kiinteistöveroa ja samaan tilanteeseen pitäisi päästä meilläkin meillähän kiinteistöveroa tuotantorakennuksista maksavat nimenomaan nuoret ja äskettäin investoineet viljelijät jotka muutenkin ovat tarpeeksi hankalassa tilanteessa ainakaan minä en ole saanut valtiovarainministeriöltä kunnollista selvitystä siitä miksei meillä voisi toteuttaa sitä samaa mikä ruotsissa on ollut alusta alkaen voimassa eli maatalouden tuotantorakennuksista ei siellä koskaan

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä tuulivoimarakentaminen tulee normaalin voimalaitoskiinteistöveron piiriin joka on korkeampi kuin yleinen kiinteistövero kunnissa kunnat itse päättävät kiinteistöveroprosentistaan yleinen kiinteistövero on maksimissaan yksi pilkku kahdeksan prosenttia ja voimalaitoksille kiinteistövero on maksimissaan kolme pilkku yksi tämä ei tarkoita sitä että kaikki tuulivoimamyllyt tulisivat tämän korkeamman eli voimalaitoskiinteistöveron piiriin vaan ainoastaan siinä tapauksessa mikäli yhteen kytketyt tuulivoimalat joissa on yksi syöttöputki valtakunnan verkkoon ylittävät sen kymmenen megavolttiampeeria käytännössä tällä hetkellä tuulivoimamyllyt ovat olleet yleisen alemman prosentin piirissä nyt nämä puistot jotka ylittävät tämän rajan kymmenen megavolttiampeeria ja joilla on se yksi syöttökaapeli valtakunnan verkkoon tulevat tämän ylemmän kiinteistöveron piiriin tällä hetkellä verohallinnon rekisterissä on noin neljäsataaviisikymmentä tuulivoimalaa jotka sijaitsevat neljänkymmenenkolmen eri kunnan alueella tuulivoimalaitosten yhteenlaskettu verotusarvo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista on kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa ja laskennallinen kiinteistövero kolme pilkku kuusi miljoonaa euroa käytännössä tämä lakimuutos tarkoittaa sitä että kuntien verotuotto tältä osin kasvaa merkittävästi pidän tätä hallituksen esitystä tältäkin osin erittäin

puhemies arvoisat kollegat ovat aivan perustellusti muistuttaneet siitä että tuulivoimaloiden kiinteistövero menee kunnan hyvien ja tarpeellisten palvelujen rahoittamiseen muistuttaisin arvoisia kollegoja siitä että aivan sama koskee muutakin kiinteistöveroa muukin kiinteistövero menee kunnan hyvien ja tarpeellisten palvelujen rahoittamiseen moni puheenvuoron käyttäjistä on iloinnut siitä että hallitus perui ehdotuksensa nostaa kiinteistöveron alarajaa vedoten sen vaikutuksiin niin sanottuihin mummonmökkeihin eli muuttotappioalueilla omakotitaloissa asuviin ihmisiin taloissa joiden on hyvin alhainen ja kiinteistöverotusarvo on suurempi kuin niiden todellinen markkina arvo valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaan se että kiinteistöveron alarajaa ei nosteta vaikuttaa kuitenkin ensisijaisesti pääkaupunkiseutuun ja uudenmaan maakunnan kuntiin eli pääsääntöisesti aivan muualle suomeen kuin kuin niihin joita tässä keskustelussa on tiuhaan mainittu aivan kuten touko aalto totesi tarkasteltaessa verotusta ja tarkasteltaessa sen tulonjakovaikutusta on syytä tarkastella koko verotusta on perusteltua keventää verotusta kaikkein pienituloisimmilta siinä tehokkaimpia keinoja on kunnallisveron alarajan nosto aivan kuten edustaja aalto totesi kiinteistöveroa käytetään monissa maissa leikkaamaan kiinteistön niin sanottua ansiotonta arvonnousua joka tuntuu erityisesti suurissa kaupungeissa kuten suomessa vaikkapa pääkaupunkiseudulla silloin se leikkaa nimenomaan

ja arvokkaimmilla tonteilla sijaitsevien kiinteistöjen

arvoisa puhemies täällä on käyty tänään hyvää talouspoliittista keskustelua ja varsinkin esitetty kiinteistöverotuksen pienvoimalasäännöksen muutos syöttötariffeista nauttivien tuulivoimapuistojen saamiseksi korkeamman kiinteistöveron piiriin on hyvin kannatettava joitakin asioita on toki tänäänkin jäänyt hieman epäselväksi ensinnäkin tämä hallituksen kaavailema logiikka jolla kiinteistöveroprosenttien alarajoja aiottiin nostaa ei sellaisenaan olisi tuonut kunnille euroakaan sellaista lisärahaa jota ne eivät eivät olisi jo aiemmin voineet veronmaksajilta halutessaan kerätä omilla lähidemokraattisilla päätöksillään ainoastaan kuntien liikkumavara olisi kaventunut jos tämä hallituksen alkuperäinen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta olisi mennyt läpi sellaisenaan

on sellainen johon en ole saanut vastausta lukuisista yrityksistä huolimatta

toivottavasti hallitus kuitenkin ottaa tästä tämän viikon sähläilystä opikseen ensi vuoden budjettiesitystä varten arvoisa puhemies toisena asiana vielä mainittakoon edustaja vartia otti esille sen että kiinteistöveron nousu jäisi aina vuokranantajan maksettavaksi eikä siten nostaisi vuokria valitettavasti edustaja vartia on näköjään jo ehtinyt poistua tästä täysistunnosta mutta hän kuitenkin tietänee sen että markkinatalouden perusteisiin kuuluvat sellaiset termit kuin kysynnän ja tarjonnan hintajousto eikä ole mitään syytä olettaa että vuokrienkaan osalta vuokra asuntojen tarjonnan hintajousto olisi nolla tai kysynnän hintajousto ääretön näin ollen ainakin osa osa veronkorotuksista väistämättä valuisi vuokralaisten maksettavaksi erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla missä nyt olemme on pulaa tarjonnasta ja paljon kysyntää vuokra asunnoista ja siten vuokra asuntojen hinnat

se varmasti tässä keskustelussa kiinteistöverosta on ollut myönteistä että siitä lopputuloksesta että peruttiin olemme tietenkin kaikki samaa mieltä se on mukava hyvä ja tarpeellinen asia mutta puhemies halusin tämän puheenvuoron käyttää siksikin että haluan nyt vielä kerran alleviivata ja kiinnittää huomiota siihen kysymykseen miksi ylipäätään tällainen esitys kannatti tuoda täällä on viitattu näihin kiinteistöverotuoton uusiin arvioihin ja kuten totesin jo kerran ja haluan sen vielä toistaa ettei jää väärää käsitystä kellekään täällä salissa olijalle tämä ennakkotieto joka tuli maaliskuussa kertoi että kertymä olisi tuhatkahdeksansataaneljä miljoonaa ja tämä sitten lokakuun toisena päivänä maksuunpannun perusteella tullut tieto oli tuhatseitsemänsataayhdeksänkymmentäneljä miljoonaa eli ei suinkaan enemmän vaan jopa hieman vähemmän mutta kutakuinkin se oli samoissa eli ei ollut tullut mitään olennaista tämä on viimeksi tänään verojaostossakin kysytty eikä ole tullut mitään olennaista uutta tietoa

kysyn miksi tämä ylipäätään on ollut tarpeellista tehdä koska nämä kaikki samat tiedot ovat olleet käytettävissä aiemmin toinen mielestäni hyvä kysymys tässä yhteydessä on se että että kun nyt tehdään näitä paljon puhuttuja muutoksia näihin arvostuksiin olisi hyvin viisasta ja maltillista pidättäytyä kiinteistöveroprosentin jatkuvista nousuista kunnes tämä uudistus tulee valmiiksi olemme kysyneet myös miksi sitten ylipäätään tehdä tällaista lakia joka nyt sitten lopulta jos

nämä korotukset jätetään ennalleen ei oikeastaan johda mihinkään eikä auta yhtäkään kuntaa miksi tarvitsee tehdä laki vain lainsäätämisen ilosta sekin on jäänyt kaiken kaikkiaan hieman epäselväksi puhemies lopuksi voin tulla sinne jos haluatte esittämään

lohdutettakoon edustajia sillä että tämä on vain loppukysymys mikä on mielestäni kuitenkin tärkeä nimittäin kun vähän meitä moitittiin siitä miksi sitten tätä ylärajaa ei saisi nostaa kun meidän vastakysymyksemme oli että miksi täytyy nostaa kun se ei johda mihinkään ja se on turhaa niin olisin halunnut kysyä vielä hallitus itse perustelee tätä kiinteistöveron ylärajan nostoa omassa esityksessään sivulla kahdeksalla sillä

pakkokorotus poistuu miksi ihmeessä on sitten pakko tämä ylärajan korotus tehdä tällaisia kysymyksiä meillä mielestäni puhemies ihan aiheellisesti on kysytty ja siksi on tärkeää että että meillä on mahdollisuus siinä lain toisessa käsittelyssä esittää koko paketin hylkyä ja siinä yhteydessä toistan vielä meillä on tarkoitus saattaa eduskunnan toivottavasti hyväksyttäväksi ponsi jossa sitten puututaan näihin asumiskustannuksiin ja ja tähän tietynlaiseen sosiaaliseen ja alueelliseen oikeudenmukaisuuteen se on mielestäni tärkeä kannanotto ja toivottavasti se tiistaina etenee

edustaja viitasta sitkeästi hämmentää se kysymys että miksi tämä kiinteistöveron korotus alun perin tuotiin tänne eduskuntaan yritän taas kerran selostaa mistä oli kyse kun hallitus päätti puoliväliriihessä että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ennen kaikkea kannustinloukkujen vähentämiseksi ja lapsiperheiden tukemiseksi niin tuo päätös merkitsi laskennallisesti sitä että kunnilta jäi maksutuloja saamatta noin seitsemänkymmentä miljoonaa euroa

sinänsä aivan totta että esimerkiksi seitsemänkymmenen miljoonan euron määrä mahtuu hyvin niin sanottuihin virhemarginaaleihin kun arvioidaan kaiken kaikkiaan verotuottoja valtiolle tai kunnille no joka tapauksessa näin hallitus päätti olla rehellinen että kun kunnilta tuloja lähtee niin kunnille tuloja tuodaan lisää sillä että kiinteistöveroa korotetaan kun sitten valtiovarainvaliokunnassa tätä esitystä käsiteltiin niin siellä tuli esiin se että näyttää siltä että kiinteistöveron tuotto kehittyy sillä tavoin myönteisesti että ilman tätä alarajan korotustakin päästään niihin lukuihin jotka merkitsevät että ei tarvita tätä veronkorotusta ja edustaja viitanen

arvoisa puhemies

tämän esityksen matka tähän saliin on ollut varsin mielenkiintoinen aivan normaalissa järjestyksessä on asiaa käsitelty ja löydetty edestämme nyt sellainen kiinteistöveron korotusehdotus joka tosiasiassa tuottovaatimuksiltaan ei tule saavuttamaan sitä esitettyä tuottoa ja silti tänne eduskuntaan tuodaan suuren salin käsittelyyn torsoksi jäänyt kiinteistöveron korotusesitys perustelen tätä näkökulmaa joillakin huomioilla ensinnäkin hallitus esitti eduskunnalle lähetekeskustelussa että kiinteistöveron alarajaa nostettaisiin ja sen takia sitten myös ylärajaa nostettaisiin kun tätä esitystä sitten käytiin valtiovarainvaliokunnassa läpi huomattiin että tähän esitykseen alarajojen korotuksesta sisältyy monenlaisia ongelmia hallituspuolueet päättivät samana aamuna kun asia valtiovarainvaliokunnassa tuli viimeiseen ratkaisevaan käsittelyyn että tätä alarajan korotusta ei tehdä näin oli olen iloinen siitä että hallituspuolueet kuulivat tähän asiaan liittyvän kritiikin ja ottivat sen vakavasti lopputuloksena ollaan tilanteessa jossa alkuperäinen korotusehdotus alarajojen osalta ei mennyt läpi tällä samalla kannalla sdp on ollut siltä osin onnistunut esitys tämän esityksen ongelmaksi tulee se että saliin tulee nyt esitys siitä että kiinteistöverojen ylärajaa nostettaisiin tarjottaisiin siis kunnille vapautta ja mahdollisuutta korottaa kiinteistöveron ylärajoja nyt jokainen meistä joutuu kysymään onko tämä ongelma koska yleensä lakiahan muutetaan silloin kun on kädessä joku huomattava ongelma minun tiedossani ei ole tällaista ongelmaa että kunnat olisivat suurilla joukoilla pyytäneet että tätä ylärajaa saataisiin korotettua pikemminkin siinä että alarajojen korotus olisi koskenut noin sataaseitsemääkymmentä kuntaa ja sen takia he kokivat että tämän korotuksen tekeminen kolmatta kertaa tällä hallituskaudella peräkanaa olisi olisi suuri ongelma juuri siksi että kiinteistöveroa on jo korotettu niin roimasti samaan aikaan tämä vaativa kuntakenttä näki myös järkevänä että alarajan korottaminen kolmatta kertaa tällä toimin ei ole myöskään vastaus siihen mitä lähdettiin hakemaan kiinteistöveron korotusehdotushan tuli käsittääkseni hallituksen pöytään siksi niin kuin tässä on jo todistettukin että vaka maksujen eli näiden varhaiskasvatusmaksujen alentamisen johdosta syntyi kustannusvajetta se seitsemänkymmentä miljoonaa josta päätettiin hallituspöydässä kaksikymmentäviisi miljoonaa korvata tällä kiinteistöveron korotuksella tuntuu tosi pahalta se porukka joka kiinteistöveron alarajaa korottamalla eli nämä sataseitsemänkymmentä kuntaa olisi käytännössä hankkinut tulot

vaka maksujen alentamiselle olisi ollut se kuntakenttä joka sitten olisi maksanut kaikkien puolesta tämän varhaiskasvatusmaksujen alentamisen siltä osin ei olisi suoraan verrannollisesti kohdennettu näitä kustannuksia siihen kenttään joka sitten oikeasti tämän uudistuksen maksaisi sanon tämän

kompensaatiota olisi pitänyt hakea jostakin muualta kuin kiinteistöveroa korottamalla nyt tullaankin siihen ongelmaan nyt kun kiinteistövero ei nouse niin mistä tämä uudistus ja ja myöskin jotka kiinteistöveron korottamisella oli tarkoitus hankkia nämä rahat sitten hankitaan kun tämän ylärajan korottamisella tosiasiassa kassaan ei merkittävää värähdystä kilahda tältä osin on turhaa täällä selittää turhaa selittää kun budjetointia tehdään että ne kerrat kun aikaisemmin on kiinteistöveroa korotettu ja ennuste on jäänyt jälkeen todellisesta lisää rahaa on tullutkin kiinteistöveron korottamisilla jo aikaisemmin

miljoonaa siltä osin eduskunnassa kai on syytä kysyä mistä nämä kuusikymmentäkuusi miljoonaa sitten tosiasiassa otetaan kun tällä käsittelyssä olevalla esityksellä niitä ei kerry hyvä puhemies totean nyt tässä yhteydessä siis että sdphän pitää kiinteistöveroa sinänsä hyvänä verona siksi että se on omaisuuteen kohdistuva vero me olemme taannoin myös itse korottaneet kiinteistöveroa mutta sillä on myös huomattavia negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi vuokralla asuvien mutta myöskin kaikkien suomalaisten asumiskustannuksiin tämä on ollut yhteinen hanke että asumiskustannuksista ei tehdä liian kalliita tässä maassa minkä vuoksi on syytä kysyä aina vain uudelleen onko harkittua että kahden vuoden aikana jo kolmatta kertaa kiinteistöveron korotusta harkittiin hallituksen piirissä minusta on hyvä että hallituksen joukot täällä eduskunnassa ovat pitäneet tiukkaa linjaa tässä ja olette lähteneet siitä että hallituksen tavoitteet sadan miljoonan veronkorotuksista ovat jo täynnä ja siihen vedetään viiva tämä on minusta tässä kiinteistöveroasiassa aivan oikea johtopäätös mitä tulee siihen mihin tämän esityksen hyväksyminen eduskunnassa johtaa niin voidaan todeta että turhaa sääntelyä turhaa byrokratiaa ja siltä osin hallituksen suuri kärkihanke on ollut kuitenkin byrokratiaa ja turhaa sääntelyä vähentää siltä osin sdp peräänkuuluttaa tässäkin että miksi ylipäätään tätä esitystä tänne tuodaan kun sellaisia kuntia jotka haluaisivat ylärajalta vielä pyrkiä uudelle ylärajalle tietääkseni ei ole ainakaan ei ole missään esittänyt vielä kukaan näistä kunnista arvoisa puhemies ihan lopuksi totean sitten tästä toisesta käsittelyssä olevasta esityksestä eli korkeammasta kiinteistöverosta tuulipuistoille totean ensinnäkin sen että kiitos myös siinä valtiovarainvaliokunnalle suuresta yhteistyöstä myöskin oppositiossa voi vaikuttaa tähän asiaan olen erityisen iloinen siitä että valtiovarainvaliokunnassa haluttiin tehdä yhteistyötä yli hallitusrajojen ja siltä osin saatiin tämä tuulipuistojen kiinteistöveron korotus vietyä läpi niin että myöskin kaikki näkökulmat otettiin huomioon siihen liittyy kaksi lausumaa jotka sdp sai tässä käsittelyssä läpi kiitän vielä kerran siitä että tämä tekee nyt mahdolliseksi sen että tätä korkeampaa kiinteistöveroa voidaan periä näillä tuulisilla alueilla mikä varmasti mairittelee kuntalaisia ja ja kunnan päättäjiä siinä että myöskin hyötyä tuulipuistoista tulee mutta se riittävällä tavalla ottaa huomioon myös sen että tulevatkin tuotannon edellytykset voidaan

puhemies haluaisin vielä tuoda esille eilen julkaistussa vattin blogissa valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen blogissa esitettyjä näkökohtia siihen korottaako kiinteistöveron korotus vuokria tämän vattin blogin joka on tietysti netissä jokaisen luettavissa logiikka on suunnilleen se että niillä alueilla esimerkiksi vuokrat ja asuntojen hinnat määräytyvät käytännössä sen mukaan mikä on vuokralaisten ja asunnonostajien kipuraja kiinteistöveron korotus ei tätä kipurajaa nosta ei nosta maksuhalukkuutta sen sijaan se on se on tulonsiirto kiinteistöjen omistajilta asuntojen omistajilta ja vuokranantajilta kunnille muuttotappiopaikkakunnilla joissa tilanne on toinen on enemmän vuokralaisen markkinat ja ostajan markkinat tilanne on hyvinkin toinen ja sen takia on hyvin tärkeää että tässä keskustelussa on joka ryhmästä havaintojeni mukaan tuettu sitä ajatusta että tehdään laajempi kiinteistöveron kokonaisuudistus jossa tarkistetaan myöskin kiinteistöjen arvotusta

sitten vielä tästä tuulivoimasta haluaisin todeta sen että mielestäni on erittäin hyvä asia että valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt ponnen jossa todetaan että kun tuulipuistojen kiinteistöverotusta nostetaan niin tämän korotuksen vaikutusta tuulivoimainvestointeihin ja niiden kustannustasoon seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimiin jotta meidän energia ja ilmastopoliittiset tavoitteet toteutuvat ja uusiutuvan energian rakentaminen toteutuu vähintään tavoitellulla

arvoisa puhemies tässä salissa on nyt käyty käytännössä lähes tarkalleen kaksi tuntia keskustelua miksi nyt päätetään että kiinteistöverojen alarajoja ei nosteta omasta mielestäni on nimenomaan vain hyvä asia se että kiinteistöverojen alarajoja ei nosteta että ollaan eduskunnassa päädytty tähän ratkaisuun en oikeastaan ymmärrä mitä ongelmaa oppositio näkee tässä prosessissa koska nyt on nimenomaan päästy hyvään lopputulokseen tässä on tärkeää omasta mielestäni se että

nyt ja myöskin tulevaisuudessa päätetään kunnissa nimenomaan kunnanvaltuustoissa siellä se päätöksenteko on nimenomaan lähellä ihmisiä omasta mielestäni kiinteistövero ei ole ongelmaton asia siinä on ongelmakohtia ja nyt pitäisi pikemminkin katsoa tulevaisuuteen kiinteistöverotuksen uudistukseen miten sitä tehdään siinä on tärkeää että tontin ja rakennusten verotusarvo päivitetään siten että katsotaan sijaintiin perustuva maan arvo rakentamiskustannukset ikä mikä rakennuksella on ja myöskin ne yksilölliset ominaisuudet mitä kyseisellä rakennuksella on tässäkin uudistuksessa sitten on omasta mielestäni tärkeää se että meillä digitaalisuus huomioidaan siellä että sijaintiin perustuvasta maan arvosta hinta alueista laaditaan jatkuvasti päivittyvää tietoa hinnastoa ja niin poispäin sitten myöskin rakennuksen verotusarvo perustuu todelliseen kustannukseen sillä alueella omasta mielestäni se on tärkeää se mikä myöskin kiinteistöverossa ihmisiä keskusteluttaa aina on se mitä vastinetta vastinetta kiinteistöveroillaan kuntalainen saa siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota se vastine on eri kunnissa kaupungeissa ja eri kaupunginosissa hyvinkin erilaista

arvoisa puhemies käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintöluonnos jossa esitetään kolmen pykälän muuttamista mietinnössä kuvataan hallituksen esitystä mutta sitten tulee varsinainen valiokunnan mietintöluonnos nyt monet keskusteluun osallistuvat tai osallistuneet hiukan sekoittavat näitä näitä kahta asiaa minusta olisi parempi että enemmän keskityttäisiin käsittelyn pohjana olevaan valtiovarainvaliokunnan mietintöön jossa selvästi lähdetään siitä että se kompensaatio jolla varhaiskasvatusmaksuja kompensoidaan on jo täyttynyt kaksituhattakahdeksantoista osalta ja kaksituhattayhdeksäntoista osalta vaje on kymmenen miljoonaa euroa itse henkilökohtaisesti uskon että tällä laajemmalla pohjalla tämä kymmenen miljoonaa tulee täyttymään siihen palataan sitten vuoden päästä ellei ellei näin ole tämä on selkeästi mietinnössä tuotu esiin ja toivottavasti jokainen tämän rekisteröi tällä tavalla

kunnioitettu puhemies totean vielä tuulivoimamietinnöstä sen että tämä sisältää siis kaksi lausumaehdotusta joista ensimmäinen on oikein hyvä ja kannatettava mutta toinen kun sitä lähemmin tutkii on kyllä hiukan sekavan oloinen tässä ehkä täytyisi vielä miettiä sitä pitäisikö kyseistä lausumaehdotusta muokata eli täytyisikö opposition tehdä siihen vastaesitys jolla tämä saataisiin sitten oikeampaan suuntaan tämä kuitenkin tulee ohjaamaan ohjaamaan aika voimakkaasti meidän hallintokoneistoa ja näin ollen voisi olla että jonkunlainen toinen ehdotus voisi olla

puhemies mitä tulee tähän tuulivoimaesitykseen niin kyllä me sdpssä olemme vakain tuumin ja harkiten tämänkaltaisia lausumia tänne esittäneet ideahan näissä on nimenomaan se että että

on velvollisuus kehitellä sellaiset mallit tulevaisuudessa joilla turvataan uusiutuvan energian muun muassa tuulivoiman toimintaedellytykset ja mielestäni tämä itse sanoma mikä tässä on sisällä on yksiselitteinen ja tärkeä sinänsä todettakoon myös kuten tuossa jo kävi ilmi että olemme tässä sitten itse mietinnön kanssa kyllä samaa mieltä emmekä jättäneet tähän juuri siksi vastalausetta koska koimme että oli tärkeää että esityksemme huomioitiin mutta puhemies ihan minä tässä lopuksi nyt vielä sanon että ei tämä keskustelu mielestäni mitenkään turhaa ole vaikka vaikka valiokunnan puheenjohtaja viittasi siihen että pitäisi puhua tästä tästä jollakin tavalla erikaltaisesti nimittäin tässä nyt aivan lopussa tuli jälleen kerran tämä yksi tärkeä asia esille hallituspuolueethan ovat sopineet niin että mikäli nyt sitten tämä tuotto tästä ei jollakin tavalla muutu parempaan suuntaan niin he ovat sitoutuneet ensi vuonna edelleen etsimään tätä edustaja kallinkin mainitsemaa kymmenen miljoonan aukkoa ja tietenkin jos nyt saa ennakoida tämän keskustelun nähneenä ja tämän tällaisen tietynlaisen jojoliikkeen että ensin annetaan laki ja sitten onneksi perutaan huonot esitykset niin jotta voitaisiin välttyä siltä että jälleen ensi syksynä tulee tämä hullu alarajan joka sitten perutaan kehottaisin jo nyt kannattaa etukäteen sitten katsoa ja harkita tämä ihan vain sellaisena rakentavana toimena tähän keskustelun päätteeksi

puhemies ymmärsin että oikeastaan tämä kokonaisuus käsiteltiin jo edellisen yhteydessä en ollut vain huomannut peruuttaa puheenvuoroani tässä yhteydessä
kyllä oli mahdollista käsitellä myös edellisen asian yhteydessä mutta on toki mahdollista pitää puheenvuoroja myös nyt

herra puhemies minä sitä vastoin aion puhua juuri tässä kohtaa nyt kiinteistöveroasiasta kun se tähän kohtaan liittyy kaikki edellä olleet puheenvuorot menivät vähän kuin tuuleen nyt puhutaan sitten kiinteistöveron alaraja asiasta joka perustuu mietintöön jonka jonka valtiovarainvaliokunta hyväksyi herra puhemies tähän alkuun ehkä paljastus sdp on monesti kertonut mistä on tämä muutos sitten lähtenyt tähän hallituksen esitykseen täällä eduskunnassa tästä sitä sulkaa varmaan monet hakevat hattuunsa osaltani haluan lukea yhden kirjeen jonka olen saanut kuudes yhdeksättä sähköpostitse tänä vuonna ja tämän lähettäjänkin voin tässä sanoa hän on seppo kaipainen kuopion nilsiästä hän kertoo näin maanantaina

oli taas kiinteistöveron ensimmäisen erän maksu se näkyy vain vuosi vuodelta kasvavan kuitenkin täällä maaseudulla kiinteistöjen arvo on jatkanut jo pitkään laskuaan kiinteistövero luotiin aikanaan korvaamaan katumaksua joka koski vain taajamien asukkaita sitten se ulotettiin koskemaan myös haja alueiden kiinteistöjä meillä täällä haja alueella ei ole katuvaloja ja kun nyt nuo tietkin ovat olleet jo jonkin aikaa ala arvoisesti hoidettuja niin katson että maaseudun asukkaiden kiinteistöveroa on alennettava tai poistettava se kokonaan eihän se ole oikein että joku pieneläkeläinen joutuu maksamaan kiinteistöveroa pienestä eläkkeestään ja joutuu valitsemaan tarpeellisten jokapäiväisten elämiseen tarkoitettujen tarvikkeiden hankinnan ja kiinteistöveron maksun väliltä ja allekirjoituksena seppo kaipainen minä ainakin kiitän häntä tästä kansalaispalautteesta joka tuli minulle ja osaltani otin sen myös keskustan valtiovarainvaliokuntaryhmän kanssa keskustelussa esille ja siitä lähti tämä keskustelu myös sitten kiinteistöveron korotusten tarpeellisuudesta tätä keskustelua toki on käyty jokaisen veronkorotuksen yhteydessä eikä se pääty varmasti tähänkään ratkaisuun mutta ainakin osaltani voin sanoa että tällä oli oma merkityksensä ja tässä mielessä haluan myös kiinteistöveron osalta todeta että kansalaispalautteellakin voi olla vaikutusta se että tämä pystyttiin sitten ratkaisuna toteuttamaan perustui juuri siihen näkökulmaan että että sipilän hallituksen talouspolitiikka on omalta osaltaan ollut vauhdittamassa meidän talouskasvua ja näin ollen on pystytty tekemään ratkaisuja niin että ei tarvitse mennä tämänkaltaisiin kiinteistöveron herra puhemies valtiovarainvaliokuntahan totesi sen että kiinteistöveron alarajojen korotusesityksistä luovutaan ja samalla nykyiset alarajat säilytetään entisellään tämä on hyvä ratkaisu joka toteutettiin täällä eduskunnassa ja mielestäni se osoittaa myös parlamentarismia totta kai tässä toteutettiin myös hallituspuolueiden ja hallitusryhmien sisäistä ja välistä sekä hallituksen ja eduskunnan välistä normaalia keskustelua ja pelisääntöjä ja näin ollen haettiin yksituumaisuus tälle ratkaisulle jonka jonka osaltaan hallitus myös sitten siunasi herra puhemies on tärkeää että näyttää olevan niin että kaikki eduskuntaryhmät ovat samaa mieltä kuin valtiovarainvaliokunta siitä että nykyistä systemaattisempaa vaikutusten arviointia on tehtävä nimenomaan arvostamisjärjestelmän osalta tuo uudistushanke joka on parhaillaan työn alla on tarkoitus saattaa voimaan niin että sitä noudatetaan ja sovelletaan jo vuoden kaksituhattakaksikymmentä kiinteistöverotuksessa tällä hetkellähän rakennusten arvottamisessa ei oteta huomioon alueellisia eroja vaan rakennusten arvostaminen tapahtuu samojen arvojen arvojen mukaan koko maassa tässäkin suhteessa tuo lukemani kansalaispalaute osuu kyllä aivan oikeaan koska on olemassa sellaisia kiinteistöjä eri puolilla maata joidenka arvo on ihan jotain jotain muuta ja niiden niiden tuottoa voidaan voidaan sitten arvioida arvioida eri lailla kysymys on nimenomaan siitä kuinka tästä järjestelmästä saadaan oikeudenmukaisempi ja hyväksyttävämpi myös kansalaisten keskuudessa siinä suhteessa erityisesti valtiovarainvaliokunnan työskentely on hyvä tämän käsittelyn pohjaksi
arvoisa herra puhemies oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron siksi että jos pöytäkirjaa joskus luetaan tässä kohtaa ja vain ainoastaan tältä osin niin haluan viitata siihen että sdpn näkemykset on kerrottu edellisessä asiakohdassa joka koski varsinaisesti tuulivoiman kiinteistöveroa mutta puhemiehistön päätöksellä nämä asiat yhdistettiin ei suinkaan

tärkeää että kansalaispalaute otetaan huomioon se on aina tärkeää että ihmiset ottavat yhteyttä ja kansalaisia kuunnellaan ja palautetta myös kuunnellaan eilen kun kävimme tätä keskustelua jo vähän ennakoiden täällä salissahan todettiin sdpn taholta että olimme jo melkein valmiit kiittämään keskustaa siitä että tämä muutos alarajaan sen pakkonostoon tuli mutta sitten keskustakin täällä niin hyvin innokkaaseen sävyyn todisteli että että koska nämä verotuloarviot ovat nyt muuttuneet niin sen vuoksi muutetaan tätä esitystä tietenkin se olisi ollut enemmän sellaista tietynlaisen omantunnon löytymistä jos se olisi ollut tämä kansalaispalaute minkä mielestäni edustaja rossi hyvin nosti esiin arvostan sitä että että olette sitä osaltanne kuunnelleet eli myös siinä suhteessa iloitsen lopputuloksesta että niin moni kansalainen on meihin kaikkiin varmasti yhteyttä tässä asiassa ottanut ainakin itselleni on todella paljon sieltä pirkanmaan ja tampereen suunnastakin

kaikkinensa ja siksi on tietenkin hyvä aina nähdä että että näitä viestejä myös kuunnellaan
totean tähän tekniseen puoleen että puhemiesneuvosto tosiaan päätti että että on mahdollista että kun käsittelemme

laajasti tässä nyt ei ole hirveästi enää aiheellista palata näihin varsinaisiin aiheisiin mutta ihan ihan hyvä että edustaja rossi tosiaan toi esille että kansalaispalautteellakin on toisinaan ainakin jonkin verran merkitystä meidän kansanedustajien ja hallituksenkin päätöksentekoon vaikka vaikka sitä toisinaan vähätelläänkin sillä että hallitus toimii hallitusohjelman mukaan mutta kyllä minä uskon että kun me oikein rehdisti rehdisti asiaa pohdimme voimme joskus havaita omassa toiminnassamme puutteita varsinkin jos se meille ulkoapäin osoitetaan tämä päätös kiinteistöveron alarajojen

nostosta se esitys oli alun perin hieman harkitsematon hallitukselta mutta onneksi hallitus nyt kuitenkin perui perui päätöksen siitä varmasti kansalaiset sitten sitten kiittävät siihen nyt en ota kantaa kenen kenen esitys oli lopulta se joka valtiovarainvaliokunnan mietintöön päätyi mutta pääasia että ratkaisu oli oikea varmasti kaikilla jotka tätä asiaa ovat julkisuudessa pitäneet esillä

tai ovat ottaneet kansanedustajiin yhteyttä on ollut oma vaikutuksensa kaikella tällä on ollut oma vaikutuksensa pääasia että päätös on nyt kansalaisten kannalta oikea ja oikeudenmukainen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakia ja jätelakia muutettavaksi siten että valvontaviranomaisten oikeutta periä kustannuksia vastaavasti maksuja suorittamistaan valvontatoimenpiteistä laajennettaisiin ja että ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan maksullisuus ulotetaan koskemaan pilaantuneen maaperän kunnostamistoimenpiteiden valvontaa ympäristövaliokunnassa kun tätä asiaa käsiteltiin ympäristövaliokunta päätyi yksimieliseen mietintöön mikä on hyvä asia että ollaan yksimielisiä tästä itseäni kaikkein eniten keskustelutti tässä asiassa se ja myöskin koko valiokunta oli samaa mieltä että nimenomaan

haitan aiheuttajan tulee aina maksaa kustannukset ja monta kertaa näissä ympäristövahinkoasioissa on vaikea hakea sitä kuka on se aiheuttaja ja se

kestää monta kertaa hieman liian kauan mutta lähtökohdan tulee olla että nimenomaan aiheuttaja maksaa kustannukset ei maanomistaja monta kertaa ne ovat sellaisia tilanteita että yksityisen maalle ilmaantuu roskakasoja jotka sitten tulee poistaa ja monta kertaa aivan turhaan sille maanomistajalle tulee kustannuksia siitä aiheuttajan tulee maksaa kustannukset toinen asia on se että kun tätä lakia nytten viedään eteenpäin niin pitäydytään siinä tosiasiassa ja siinä seikassa että maksujen tulee olla kohtuullisia nimenomaan maksujen kohtuullisuuden tulee olla lähtökohtana
arvoisa puhemies todellakin valtion pitkäaikainen periaatehan on tai sitä kohti on pyritty aktiivisesti että aiheuttaja maksaa aina laskun minkä on aiheuttanut kuten edustaja torniainen puheenvuorossaan totesi nämä ympäristöasiat ovat viime aikoina olleet rajusti esillä

kokemuksesta tiedän esimerkiksi kotimaakunnassani pohjois karjalassa on keskitetty maakunnallinen jätehuolto se on vääjäämättä nostanut taksoja ja ikävä kyllä se on heijastunut sitten myös siihen että jonkun verran näitä niin sanottuja yksityisiä kaatopaikkoja tuolta metsistä löytyy ja se on kyllä aivan väärä peruste jos maanomistaja joutuisi maksamaan siitä aiheutuvat laskut totta kai lainvastainen toimenpide jos joku sellaisen tekee mutta todellakin olkoot nämä erilaiset tarkastusmaksut kuitenkin kohtuullisia ettei mennä kohtuuttomuuksiin sitten toinen asia on se että kun näitä tällaisia maksuja sitten laskutetaan niin aiheuttaja hoitaa sen eikä niin että maanomistaja joutuu siinä vastuuseen syyttä suotta

todellakin tämä lakiesitys hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti ja ihan oikein täällä korostettiin nimenomaan tätä aiheuttaja maksaa periaatetta minkä pitäisi olla kaikessa ympäristölainsäädännössä olemassa koska sillä tavalla saadaan sitten ikään kuin hintalappu sille

missään tapauksessa ei voi olla sellainen tilanne että että haitan aiheuttaja ikään kuin pääsee vain sivusta seuraamaan sitä sitä haittaa mitä on aiheuttanut kohtuullisuus on varmasti myös hyvä vaatimus mutta samalla myöskin sen hinnan siitä saastuttamisesta pitää olla sellainen että se tuntuu sille joka sen haitan aiheuttaa myöskin tätä taustaa vasten tätä kohtuullisuutta on tarkasteltava myöskin jätteen lajittelu on hyvä muistaa silloin kun itse haluaa kohtuullistaa näitä näitä kustannuksia mitkä mitkä aiheutuvat mitkään seikat eivät voi oikeuttaa sitä että tehdään omia kaatopaikkoja siitä täytyy todella päästä eroon ja ja jos tällaiseen on taipumusta niin silloin silloin näitten seuraamusten pitää olla riittäviä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies halusin käyttää tässä puheenvuoron koska asia on minulle pitkältä ajalta tuttu ja sillä tavalla lähellä sydäntä että aikanaan ministerinä ministerinä toimiessani tuli omakotiliiton hyvin arvokas kansalaisaloite omakotitaloja koskevasta energiatodistuksesta sen kehittämisestä ja parantamisesta koska ymmärrän hyvin oikeutetusti moni kansalainen ja omakotiasuja näki ja näkee edelleen tilanteen sellaisena että itse todistuksesta ja sen vaikeaselkoisuudesta ja ja muusta on enemmän haittaa kuin todellisia sinänsä tarkoitusperältään hyviä hyötyjä mitä sillä tavoitellaan mielestäni se oli ihan oikea ja tärkeä asia että tämä kansalaisaloite silloin tuli ja tuolloinhan ministerinä halusin ottaa sellaista kantaa että

senkaltaista säätelyä että tähän oli pakko mennä mutta koska myös eussa on ollut tämä norminpurkuhenki niin mielestäni siihen sopisi erinomaisesti se että suomi vahvasti ajaisi nyt sitä että suomella olisi mahdollisuus tämä vapaaehtoinen energiatodistus saada voimaan vanhojen pientalojen osalta ja tällöin puhemies tulen hetkeksi sinne saan tämän
puheenvuoroa voi jatkaa puhujapöntöstä

tällöin jo puhemies silloiselta komissaarilta tuli kirjeeseeni vastaus että että kyllä tätä refit hanketta eussa on vireillä ja seuraavassa listauksessa sitten katsomme ja palaamme asiaan ikään kuin sellaista tietynlaista myötäkarvaakin sieltä jo tuli tuli asia on sen jälkeen jäänyt seuraavan hallituksen haltuun ja minusta edelleen puhemies olisi hyvin tärkeää kysyä missä tämän asian kanssa mennään minusta se on erinomaisen tärkeää koska koko eduskuntahan silloin yhtyi tähän ajatukseen se oli koko eduskunnan tahto ympäristövaliokunnan käsittelyn jälkeen että näin kävisi ja siksi haluaisin että nykyhallituksella ja ja ministerillä olisi olisi myös tätä intoa koska tiedän että siellähän koko ajan tämä kyseinenkin direktiivi elää ja suomi pystyy siihen vaikuttamaan siksi olen pitänyt tätä tärkeänä ja mehän näimme täällä viime syksynä varsin kummallisen näytelmän puhemies sen suhteen että kun nyt suomessakin alettiin puhua ja on puhuttu pitkään itse asiassa useita vuosia ikään kuin turhan normiston purkamisesta myös kotimaassa niin niin kun puhutaan näin niin sitten tapahtui niin että että hallitus jostain kumman syystä ei suinkaan liikkunut siihen suuntaan että vanhojen omakotitalojen osalta tulisi vapaaehtoinen energiatodistus vaan kävikin päinvastoin että pistettiin jo autotallitkin energiatodistuksen piiriin tätä me kyllä kovasti hämmästelimme hämmästelimme sdpssä että miksi tähän suuntaan liikuttiin koska nythän olisi ollut oikea aika tietenkin puuttua siellä eun suunnassa siihen että onko tämä direktiivi kuitenkin

puhemies en tässä yhteydessä halua muuta kuin ikään kuin kuitata viestinä hallitukselle sen että edelleen tämä asia on minusta ajankohtainen ja edelleen myös kansallisessa todistuksessa on kehittämisen varaa tuolloinhan eduskunta teki myös toisen ponnen jossa se edellytti että kansallista lainsäädäntöä korjataan tehokkaammaksi tehokkaammaksi sanotaanko läpinäkyvämmäksi ymmärrettävämmäksi ja ja sillä tavalla myös näitä hankalia kertoimia jotka eivät aina anna ihan todellista kuvaa muutetaan ja ja olen vähän saanut sellaista käsitystä että vielä tämä ei ole suinkaan sellaisessa vaiheessa kuin pitäisi omakotiliitolta esimerkiksi olen kuullut terveisiä että vielä tarvitsisi paljon paljon toimia tehdä jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin ja haluan myös sitä tässä puheenvuorossa korostaa

arvoisa puhemies minulla oli silloin kyllä aika vahva vuoropuhelu eduskunnan kanssa ja uskon että ainakin ne edustajat jotka seurasivat tilannetta tiesivät koko ajan missä mennään ja ympäristövaliokunnassakin kävin kuultavana asian suhteen olin siinä ministerinä tämän kansalaisaloitteen jälkeen käytin aktiivisesti euhun kirjelmöiden saaden sieltä vastauksen jossa viitattiin tulevaan aikaan ja siinä välillä hallitus vaihtui ja nyt sitten tämä tuleva aika jolloin sitten tähän direktiivin evaluointiin ja muuhun siellä eussa ollaan puututtu ei ole ollut enää minun vastuullani minä en voi koko eun aikataulua muuttaa mutta pystyn kyllä sen asenteen ottamaan toisin kuin tässä edustaja mölsä edellä kun pitää sanoa että kyllä vain tämä johtuu eusta ja mitään ei ole tehtävissä että kyllä on ainakin oltava aktiivisuutta ja on yritettävä silloin arvoisa puhemies voitte lukea koska tahansa pöytäkirjoista nimenomaan sanoin eduskunnan edessä että ei ole selvää että tuosta vain sormia napsauttamalla eu suostuu vaatimuksiimme mutta yrittänyttä

ei laiteta aina pitää yrittää myös kotimaisen lainsäädännön valmistelun käynnistin perustin työryhmän jossa muun muassa omakotiliitto oli edustajana ja

arvoisa puhemies olen edustaja viitasen kanssa siitä samaa mieltä että aina kannattaa ja pitää yrittää myöskin vaikuttaa euhun ettei eu säätäisi meille tiettyjä pakotteita tänne suomeen tämäkin lakiesitys mikä meillä nyt on tulee siitä että euroopan komissio on on antanut suomelle virallisen huomautuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta elikkä nyt täytetään sitä mitä eusta on meiltä vaadittu elikkä ja eräiden muiden rakennusten ehdotetaan tulevan energiatodistusmenettelyn piiriin käytännössä tämä ei kuitenkaan vaikuta meillä juuri ollenkaan koska kasvihuoneet voidaan katsoa muunlaisiksi rakennuksiksi ja ne eivät tarvitse sitten niitä energiatodistuksia samoin myöskin pääosin meillä väestönsuojat kun ne ovat esimerkiksi kerrostaloissa ovat energiatodistuksen piirissä jo nyt tällä hetkellä itse olen kyllä samaa mieltä siitä että meillä tulisi myöskin vanhat asuinrakennukset asuintalot saada sellaisiksi etteivät ne olisi energiatodistuksen piirissä sitä tulisi varmaan meidän kaikkien viedä myöskin suomalaisten meppien tietoisuuteen että he siellä eussa ajaisivat tätä asiaa itse olen samaa mieltä sitten mitä tulee itse energiatodistukseen olen sitä mieltä että sitä tulisi edelleen kehittää että siitä saisi enemmän tietoa kuin mitä tänä päivänä siitä saa esimerkiksi kun energiatodistukseen määritellään e luku niin meillä energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta ja sinä aikana tulee jo käytännössä kolme erilaista laskentatapaa sille e luvulle jolloin ei pysty enää enää katsomaan mikä on se oikea ja todellinen siinä että pitäisi myöskin katsoa mitä ovat ne todelliset kulutukset siellä rakennuksissa miten ne on rakennettu ei pelkästään sitä teoreettista lukua niin kuin tähän asti pääosin on katsottu itse kylläkin jos lähtisin ostamaan omakotitaloa katsoisin miten se on rakennettu minkälaisilla piirustuksilla ja miten sitä

arvoisa herra puhemies tämä nyt esillä oleva hallituksen esitys ja siitä tullut ympäristövaliokunnan mietintö osoittavat sen kyllä että tämä energiatodistushomma ei mielestäni kaikilta osin ole järkevä se että sinne tulee nyt lisää kasvihuoneet ja väestönsuojat ei ei varmaan tämän maailman juoksussa paljon yhtään minnekään päin heitä näitä asioita ei parempaan eikä huonompaan suuntaan turhaa byrokratiaa luodaan tietysti se on tässä se suurin ajatus ehkä todellakin

vanhojen omakotitalojen energiatodistukset ovat kanssa ihan turhanaikaisia koska kuitenkinhan on asia niin että

on vain sillä miten paljon se vanha omakotitalo energiaa oikeasti kuluttaa sähkön kulutus on maailman helpoin asia mitata saa vuosittain sähköyhtiöltä raportin kilowatin tarkkuudella paljonko on sähköä mennyt ja sitten tietää lämmittääkö puulla vai maalämmöllä vai millä sieltä myös kustannukset minusta euroopan unioninkin olisi kyllä hyvä joskus pysähtyä miettimään mitä ne oikeat asiat ovat ja tämmöinen turha teoretisointi jättää pois murheellisena olen seurannut vain tämän euroopan unionin tekemisiä ja meidän suomalaisten tekemisiä tässä maankäyttödirektiiviasiassa ja samoin myös uusiutuvan energian direktiiviasiassa siellä kyllä ne palkitaan jotka ovat metsänsä jo hakanneet ja kivihiiltä käyttävät ja niitä rangaistaan metsä kasvaa hurjaa vauhtia kun tällä tavalla asioita hoidetaan yleensä euroopassa niin ei siinä kyllä luottamus tämmöistä yhteistä hyvää kohtaan paljon kasva kun niitä jotka tekevät asiansa hyvin rangaistaan ja ne jotka niin sanotusti ovat pelinsä jo pelanneet ja metsänsä esimerkiksi tässä tapauksessa nurin hakanneet palkitaan kun tällä keinoin asioita hoidetaan niin kyllä siinä pikkuhiljaa jonain päivänä jäsenmaillekin tulee mieleen että onko tässä mitään järkeä
arvoisa puhemies periaatteiltaan kaksi edellistä puheenvuoroa olivat minusta tärkeitä siksi koska ne antoivat vahvistusta sille samalle ajatukselle mikä minulla on että edelleen kannattaa euhun vaikuttaa ja että toisaalta sisällöllisesti tämä asia ei kerta kaikkiaan ole vielä

mielestäni olisi hyvin viisasta kuunnella tässä kansallisen mallin valmistelussa nyt esimerkiksi sitä omakotiliittoa koska siellä on paljon asiantuntemusta ja tietämystä ja taitamusta ja ja muutenkin kansalaisaloitteen hengessä minusta on hyvä näissä asioissa edetä eli asiat eivät ole vielä kunnossa ja siksipä myös pidän näitä edellisiä puheenvuoroja hyvin tärkeinä puhemies koska te tulette hallituspuolueesta ja kuinka ollakaan ministeri tiilikainen on nyt näiden asioiden päällä joten kerrottehan nämä terveiset myös hänelle sekä sen eun suhteen että tämän energiatodistuksen sisällön suhteen koska nyt olisi mahdollisuus todellakin toimia minä olen sitä seurannut jonkin verran että siellähän on erilaisia

arvoisa puhemies kun tämä asia edellisen kerran oli täällä eduskunnassa käsittelyssä jolloin siis lisättiin muun muassa nämä nyt esille tulleet autotallit energiatodistusmenettelyn piiriin silloin sosiaalidemokraatit jättivät vastalauseen jossa todettiin että suomen pitää olla aktiivinen ja selvittää milloin tätä asiaa käsitellään euroopan unionin tasolla sillä tavalla että siihen näitä muutoksia voidaan aikaansaada mutta kiinnittäisin huomiota siihen että tässähän on kysymys siitä että komissio tekee omaa työtään tällä hetkellä komission tehtävänä on valvoa että jäsenmaissa viedään kansalliseen lainsäädäntöön

en malta olla tässä sanomatta sitä että suomen pitäisi olla entistä aktiivisempi silloin kun lainsäädäntöä tehdään tämä tarkoittaa aktiivisuutta ministerineuvostossa ja aktiivisuutta euroopan parlamentissa koska molemmissa lainsäädäntöä tehdään suomella on joskus sellainen asenne ollut kun esimerkiksi energiatehokkuudesta euroopan tasolla päätetään että meillä on kaikki hyvin mitään ei tarvitse tehdä

tänne eurooppalaiseen yhteiseen lainsäädäntöön kukaan ei niitä meidän puolestamme tee jos me emme niitä itse aktiivisesti sinne sinne esitä joten kyllä meidän täytyy katsoa myös peiliin silloin kun moitimme komissiota siitä että se suorittaa omia tehtäviään
arvoisa puhemies on hyvä kuulla että me me olemme tässä salissa nyt ketkä ovat vielä täällä paikalla samaa mieltä siitä että suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa myöskin eussa tapahtuvaan päätöksentekoon ja viedä niitä viestejä nimenomaan myöskin meidän mepeille miten täällä suomessa toimitaan me olemme hyvin erilaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi keski euroopassa vaikkapa ilmasto olosuhteiden

edustaja viitanen totesi että omakotiliitolla on erittäin hyviä näkemyksiä energiatodistukseen liittyvissä asioissa olen ihan samaa mieltä siitä asiasta ja aivan varmasti myöskin ministeri tiilikainen on tietoinen näistä asioista kun sitten kehitetään tätä energiatodistusjärjestelmää meillä se on hyvä asia että siinä otettaisiin myöskin digitalisaatio huomioon sillä sillä tulevaisuudessa nimenomaan älylaitteiden ja älykkään sähköverkkojärjestelmän kehittyminen mahdollistaa meillä kysyntäjoustoon perustuvien ratkaisujen yleistymisen ja ja niin poispäin mutta ei pelkästään se mitä se tulevaisuudessa on vaan myöskin mitä rakennukset tänä päivänä tulee huomioida energiatodistushan sisältää myös säästösuosituksia joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa se on hyvä asia itse toivon että energiatodistus ei ole liian monimutkainen asia vaan siinä annetaan nimenomaan käytännönläheistä tietoa niille asukkaille jotka sitä tarvitsevat tosiasiahan on että energiatodistusta tarvitaan ainoastaan siinä vaiheessa jos asuntoa lähtee myymään tai vuokraamaan sekin on huomattava ja kyllä niin kuin sanoin silloin kun ostaja lähtee sitä asuntoa tai taloa hankkimaan hän tarvitsee nimenomaan tietoa mitä se asunto sisältää miten sitä käytetään ja mitkä ovat sen kulutukset se

arvoisa herra puhemies vielä tästä energiatodistuksesta se että varmaan oma merkityksensä silläkin on mutta kun katsoo tätä tapaa millä se on suomessa toteutettu ja mihin euroopan unioni meitä velvoittaa olisin suonut kyllä siinä olevan vähän enemmän maalaisjärkeä koska todellakin se palvelee tämmöisiä teoreettisia lukuja eikä sitten kuvaa esimerkiksi vanhojen omakotitalojen osalta todellista tilannetta siinä on sinänsä aivan valtava ristiriita se on ihan kamala ristiriita mitä omakotiliitto on tästä asiasta lausunut olen samaa mieltä että siellä on järkeviä sanoja mutta kun katsoo sitten tätä eurooppalaista päätöksentekoa muutenkin niin kyllä välillä tulee mieleen että olisiko meillä ihan oikeasti

uusiutuvan energian tapauksissa syytä käydä vähän syvempää keskustelua siitä että vihdoin ja viimein pääsisimme jonain päivänä sille tasolle että euroopan unionissa käsiteltäisiin vain isoja isoja asioita ja tällaiset pienet nippelijutut esimerkiksi energiatodistushomma jäisivät ihan taka alalle katsokaapa mikä meidän tämän päivän rakennusten ongelma tässä maassa on eilispäivänä saimme lehdistä lukea että jätkäsaareen rakennettavissa uusissa taloissa on nyt jo vesivahinkoja onko sitten huolimaton työ väärät materiaalit vai mikä siinä on se syy ollut mutta joka tapauksessa sutta ja sekundaa syntyy ja me kiistelemme täällä onko joku energiatodistus ajan tasalla vaiko ei anteeksi keskustelemme kiitoksia edustaja

me siitä keskustelemme täällä ja tosiasiassa ne ongelmat ovat jossakin ihan muualla alkaa olla puolet koulutaloista homeessa ja jotakin muuta ongelmaa lapsille tulee kun käyvät koulua joten eiköhän tässä olisi pikkuhiljaa aika tulla järkiinsä euroopan unionissakin että saataisiin ihan oikeita asioita päätettyä ja lopetettaisiin tämmöinen turhanaikainen byrokratian

arvoisa puhemies alun perin energiatehokkuusdirektiivistä lähdettiin johtamaan tätä energiatodistuslakia ja ja tietenkin tarkoitus oli hyvä silloin vertailtavuus oli kautta suomen

otettiin helsinki tai utsjoki niin aina ainakin tiedettiin kuinka paljon se omakotitalo kuluttaa energiaa ja siitä pystyttiin päättelemään tehokkuus ja sitten siitä johdettiin myös korjaustoimenpiteitä ja ja ymmärrettiin sitten että niillä tullaan saavuttamaan jotain mutta lakia muutettiin kaksituhattakolmetoista ja silloin tulivat mukaan nämä nämä muotokertoimet eli puhuttiin poliittisesta ohjauksesta ja se vei tämän lain tarkoituksen siihen suuntaan että enää vertailtavuutta ei ole ja sitten ovat ne myöhemmät muutokset koko ajan muutetaan lakeja ja tehdään muutoksia ja ne johtavat siihen että näitä ei voida enää tasapuolisesti verrata siinä on tämä tämänhetkinen ongelma ja tällä on romutettu koko hyvä ajatus mitä alun perin on ollut eli sitten tämä lopputulos tässä on että eusta meitä ohjaillaan ja tällä energiatodistuksella nyt ei enää oikeastaan ole mitään merkitystä

asiassa en sitä lähde tässä käymään kovin pitkälti läpi mutta kannattaa jossain vaiheessa tutustua juuri siihen mielenkiintoiseen historiaan mikä lähtee eusta ja näiden direktiivien vaatimuksista ja ja aikanaan suomen vaateista niissä kuten jo kerroin silloin ihan lähtömetreillä suomi pitkään yritti saada näitä vanhoja omakotitaloja vapaaehtoiseksi ennen pitkää hävisi sen taistelun ja ne tulivat välillä sitten direktiiviä jopa muutettiin siinä ei ollut alun perin esimerkiksi tätä muotokerrointa joka nyt on mielestäni ihan juuri se ongelma me emme muuten aja tarkistin senkin aikanaan

kuten sanottu tässä on pitkä ja mielenkiintoinen historia siihen kannattaa tutustua mutta mutta mielestäni nimenomaan koska

ei se syy ole mihinkään kadonnut miksi suomi silloin näin koska eu nyt kuitenkin höllentää itse monessa asiassa käytäntöjään ja puhuu refit hengestä ja normien purusta ja muusta siksi jos koska nämä viimeisimmät muutama vuosi olisivat olleet se paikka milloin olisi pitänyt euhun vaikuttaa jotta nämä direktiivit muuttuisivat siksi mielestäni korostan edelleen sitä periksi ei tulisi antaa ja siksi aina on uskottava siihen että vaikka reitti voisi olla pitkä hankala ja ja monimutkainen niin siitä huolimatta jaksaisimme yrittää myös näitä reittejä
arvoisa puhemies haluan painottaa sitä vielä tähän keskustelun lopuksi että tämä ympäristövaliokunnan mietintö on yksimielinen nimenomaan tähän hallituksen esitykseen että tällä tavalla tulee edetä tämä lakiesitys viedä eteenpäin mutta haluan puuttua siihen minkä erinomaisen asian otti edustaja hoskonen esille nimenomaan kun me puhumme ja laadimme energiatodistuksia niin ovatko ne aivan välttämättömiä sitten mitä niistä nyt tänä päivänä saa sitä tietoa omasta mielestäni niiden tulisi olla informatiivisempia nimenomaan siihen käyttäjälähtöisyyteen perustuvia tietoja siinä meillä on varmasti rakennuksissa nimenomaan paljon muitakin isompia ongelmia kuin se energiatodistus itsessään nimenomaan sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi rakennuksissa mihin edustaja hoskonen viittasi

tulisi käyttää enemmän aikaa että niistä päästään eroon että asunnot talot oppilaitokset ynnä muut ovat terveellisiä olla ja työskennellä se olisi tärkeä asia myöskin tulevaisuudessa